päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja myller
arvoisa puhemies saimme eilen hyvin hämmentävän uutisen jonka mukaan yhdysvaltojen presidentti valmistautuu irrottautumaan pariisin ilmastosopimuksesta emme saa kuitenkaan lamaantua euroopan otettava johtajuus globaalissa ilmastopolitiikassa tämä edellyttää eurooppalaisilta hallituksilta vahvempaa sitoutumista yhteisiin toimiin joilla toteutetaan energiamurros niin että fossiiliset energialähteet jäävät mahdollisimman nopeasti historiaan

asteen arvoisa pääministeri mitä yhdysvaltojen irrottautuminen sopimuksesta merkitsisi monenkeskiselle yhteistyölle ja miten hallituksen mielestä eun tulisi reagoida usan irtautumiseen pariisin sopimuksesta

arvoisa puhemies niin kuin eilen tässä salissa keskustelimme se olisi erittäin ikävää ja valitettavaa jos usa tänä päivänä tällaisen päätöksen tekee keskustelin eilen pohjoismaiden kollegoiden kanssa illalla tästä tästä mahdollisuudesta ja ja ilman muuta me pohjoismaat löydämme heti tässä asiassa toisemme ja puhuimme tästä myös alkuviikosta bergenissä tämä valitettava pois vetäytyminen sopimuksesta jos näin käy niin euroopan unionin täytyy ottaa asiassa johtajuus pohjoismaat tekevät siinä osansa meidän pitää hakea kiinasta kaveri siihen että me sen aukon täytämme olisi aika erikoista kuitenkin että näin kävisi koska silloin usa nicaragua ja syyria

ainoat yk maat jotka jäävät ilmastosopimuksen ulkopuolelle aika erikoiseen sarjaan tässä tapauksessa usa asettautuisi
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa puhemies todellakin näin on nyt ei pidä lamaantua vaan tarvitaan entistä vaikuttavampia tekoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi sosiaalidemokraatit haluavat olla mukana vahvistamassa ilmastopolitiikkaa euroopan unionin aktiivisena jäsenenä niin että vahingot joita yhdysvaltojen mahdollinen irrottautuminen aiheuttaa jäisivät mahdollisimman pieniksi tarvitsemme todellakin yhtenäisen ja vahvan eun luotsaamaan pariisin sopimuksen mukaiset päästövähennykset satamaan mutta aivan niin kuin pääministeri sanoi tarvitsemme myös vahvoja globaaleita kumppaneita ja kiina on tässä hyvä mahdollisuus arvoisa pääministeri näettekö että eun yhdessä kiinan ja mahdollisesti muitten maitten kanssa pitäisi löytää toimia joilla estetään yhdysvaltojen pyrkimys saada kilpailuetua vaarantamalla maapallon tulevaisuus ja mitä mahdollisesti tällaiset toimet voisivat olla kyseessähän oli kuitenkin sopimus josta irtaudutaan
arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen vaikutuksethan näkyvät jo ympärillämme tuossa bergenin kokouksessa islannin pääministeri kertoi huolestaan että yksi kuutiokilometri arktista jäätä sulaa joka ikinen päivä ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät meidän meidän jokaisen arjessa ja me emme emme saa lannistua siinäkään tapauksessa että usa sopimuksesta irtaantuisi usan irtaantuminenhan sopimuksesta ei kaada sitä sopimusta vaan se tarkoittaa sitä että meidän jotka jäämme sinne aktiivisiksi toimijoiksi pitää sitten tehdä yhdessä enemmän ja estää juuri tämänkaltaiset

partnerin keskustelin kiinan presidentin kanssa heidän vieraillessaan suomessa näistä kysymyksistä ilmastokysymykset ja ja puhdas puhdas energia cleantech on noussut kiinan omissa prioriteeteissa nyt aivan eri korkeudelle kuin missä se aikaisemmin on ollut

arvoisa puhemies ilmastonmuutos on todellakin keskeisin ihmiskunnan yhteisistä haasteista ja siksi on hyvin hätkähdyttävää että usa mahdollisesti aikoo irrottautua tästä sopimuksesta usan presidentti on tietenkin tehnyt jo aiemmin ilmaston kannalta vastuuttomia päätöksiä tällainen päätös oli muun muassa taloudellisen tuen lopettaminen seksuaaliterveyden edistämistä tehneiltä järjestöiltä tämä ei ole ihan vähäpätöinen asia koska on arvioitu että jopa neljäkymmentä prosenttia maailman raskauksista on suunnittelemattomia näiden raskauksien ehkäiseminen vähentäisi hiilidioksidipäästöjä kolmekymmentäneljä gigatonnia mikä on kuusinkertaisesti enemmän kuin usan vuosittaiset päästöt arvoisa pääministeri voisiko suomi joka on jo lisännyt trumpin leikkurin alle joutuneiden järjestöjen tukea toimia eun sisällä ilmastotoimissa

itse sopimusneuvotteluissa pariisissa suomi ja ympäristöministerimme olivat keskeisessä roolissa ja aktiivisessa roolissa ja totta kai me jatkamme sillä sillä samalla linjalla se on totta että usan hallinto on myöskin yklta leikannut merkittävästi

ilmastonmuutos on ihmiskunnan vakavin uhka uhka se on pakko ratkaista vaihtoehtoja ei ole hyvä uutinen ehkä kuitenkin on se että pariisin ilmastosopimus on jo astunut voimaan ja uutiset yhdysvaltojen mahdollisesta pois jäämisestä ovat vain saaneet muut maat tiukasti puolustamaan ilmastonsuojelua ehkä kuitenkin on hyvä muistuttaa siitä että juuri eilen me äänestimme tässä salissa vihreiden vastaesityksestä hallituksen ilmastopolitiikalle suomen omat päästövähennystavoitteet eivät vastaa pariisin sopimuksen tavoitteita massiivisten metsähakkuiden ja hiilinielujen pienenemisten takia suomi ei vähennä omia nettopäästöjään ennen kaksituhattakolmekymmentä lukua mutta esitys ilmastopolitiikan tiukentamisesta kaadettiin ja nyt olikin ilo kuulla pääministerin kommentti siitä että meidän on nyt tehtävä enemmän siitä syystä kysyisinkin pääministeriltä aikooko hallitus nyt muuttuneessa tilanteessa päivittää suomen ilmastopolitiikkaa vastaamaan pariisin sopimuksen tavoitteita ja aikooko suomi ajaa tiukempia päästötavoitteita koko eulle

me kaikki olemme sitä mieltä että ruotsin metsänhoito on kestävää ja ruotsissa on hakattu jo parinkymmenen vuoden ajan noin seitsemänkymmentäviisi viiva kahdeksankymmentä prosenttia vuosikasvusta se mitä me nyt suunnittelemme on noin seitsemänkymmenenviiden prosentin osuus vuosikasvusta mutta mitä me ilmastonmuutoksen eteen teemme meillä on kovat tavoitteet suomessa meillä on myöskin pohjoismaina kovat tavoitteet ja bergenin pääministerikokouksessa keskustelimme itse asiassa melkein koko kokouksen ajan näistä kysymyksistä mitä me voimme tehdä yhdessä enemmän biopolttoaineiden eteen bioenergian eteen uusiutuvan energian eteen ja agenda kaksituhattakolmekymmentän eteen keskustelimme ja haastoin myös meitä itseämme miettimään sitä voisimmeko jopa kiristää niitä tavoitteita joita olemme jo asettaneet

arvoisa puhemies sen lisäksi että muun maailman on noustava puolustamaan ilmastonsuojelua ja lastemme tulevaisuutta yhdysvaltain mahdollisen pois jäännin yhteydessä on myös muistettava se että maailmantalous on jo siirtymässä puhtaisiin ratkaisuihin ja että suurin häviäjä ilmaston ohella tässä yhdysvaltain mahdollisessa vetäytymisessä on yhdysvallat itse elikkä pitää myös muistaa että ne panostukset mitä tehdään puhtaisiin ratkaisuihin vievät meidän taloutta eteenpäin ja tuovat suomeen työtä ja investointeja että oma etukin puhuu sen puolesta että roolia kannattaa nyt nostaa tähän liittyen pääministeri hiukan debatoisin sitä kun kun sanoitte että jos yhdysvallat vetäytyy rahoittamasta ykn kautta tasa arvoa ja kestävää kehitystä niin meidän eu maiden pitäisi ottaa isompi rooli mutta tehän olette juuri leikanneet näitä rahoja suomi on leikannut ykn ympäristöohjelma unepin rahoitusta jolla juuri tehdään töitä esimerkiksi

arvoisa puhemies tämä kysymys sisälsi monta kysymystä ja ja väitettä aloitan sieltä alkupäästä eli eli näitten näitten puhtaitten ratkaisujen työllistävästä vaikutuksesta tämä on juuri se kulma mistä mistä minun mielestäni meidän pitäisi saada usa myöskin vakuuttuneeksi siitä että nyt mahdollisesti tehtävä ratkaisu on väärä tuolla bergenin kokouksessa eräs pääministeri oli keskustellut juuri tästä kulmasta presidentti trumpin kanssa ja ja presidentti trump oli vastannut siihen että tämä on paras perustelu ilmastonmuutoksen vastaiselle työlle mitä hän on tähän mennessä kuullut kun kyseinen pääministeri oli oli perustellut uusiutuvan energian työllistävää vaikutusta

arvoisa herra puhemies suomi on tehnyt metsätekoja jo pitkään ja tekoja käyttääkseen uusiutuvaa uusiutuvaa materiaalia fossiilisen sijaan olemme saaneet metsät kasvamaan miljardien investoinneilla niin että meillä on hakkuusäästö jo seitsemänsataa miljoonaa kuutiota ja sadastaviidestä miljoonasta kuutiosta hakkuusäästöä jää joka vuosi lisää kysyisinkin kun täällä ei ole ministeri tiilikainen paikalla ministeri lepältä miten saisimme läpi viestin siitä että suomi on onnistunut toteuttamaan yhtä aikaa sekä metsien että hakkuiden lisääntymisen tämä on merkittävää siltä kannalta että voisimme muuallakin maailmassa siirtyä kohti biotaloutta
arvoisa puhemies se on juuri näin että me haluamme siirtyä nykyisestä fossiilitaloudesta kohti biotaloutta se on se iso keskeinen ajuri jota me koko ajan viemme eteenpäin siihen hallitusohjelma velvoittaa meitä ja siihen velvoittavat yhteiset suomalaiset sitoumukset kansalliset sitoumuksemme on totta että suomen metsien kasvu on lisääntynyt

ansiosta jotka ovat meillä koko ajan vallinneet ja kun me otamme vielä sen että me lisäämme hiukan hakkuita meillä kuitenkin kaiken aikaa hiilinielu kasvaa se ei kasva ihan yhtä nopeasti kuin aikaisemmin mutta se kasvaa kuitenkin sitten se toinen havainto hallitus ja kansallinen metsästrategia ovat lähteneet siitä että nykyinen kasvu ei juurikaan muutu eli siinä on otettu varovaisuusperiaate mukaan mutta jos nykyinen kasvu jatkuu tulevaisuudessakin meillähän hiilinielut kasvavat koko ajan jatkuvasti

arvoisa herra puhemies yhdysvaltojen vetäytyminen olisi vakava asia mutta kuten on todettu se ei kaada pariisin sopimusta se kyllä luo kansainvälisen johtajuusongelman ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tässä tilanteessa kyllä eun rooli nousee aivan keskeiselle sijalle tässä tilanteessa eun tulisi alkaa välittömästi valmistella hiilitullien käyttöönottoa ilmastosopimuksen ulkopuolisille maille vasemmistoliitto on ehdottanut tätä jo viime syksynä hiilitullin myötä tuontitavaroita verotettaisiin eun rajalla niiden päästöjen perusteella hiilitullit loisivat tasavertaiset kilpailuolosuhteet tilanteessa jossa yhdysvallat yksipuolisesti irtaantuisi pariisin ilmastosopimuksesta lisäksi tieto mahdollisesta hiilitullista loisi painetta presidentti trumpille pitää yhdysvallat mukana sopimuksessa hiilitullit myös ehkäisisivät muiden maiden halukkuutta irtautua ilmastosopimuksesta usan perässä kysyisinkin onko hallitus tässä tilanteessa valmis edistämään hiilitullien käyttöönottoa eussa

etten ole asiaan kovin syvällisesti perehtynyt mutta pitää pitää perehtyä tärkeintä on se että kun kun me teemme päätöksiä jotka liittyvät esimerkiksi tullijärjestelmään me löydämme sellaisia globaaleja kansainvälisiä ratkaisuja joissa pidettäisiin tavoitteista huoli ja pidämme ne mielessä kirkkaana eli tässä tapauksessa päästöjen vähentämisen mutta toisaalta pitää turvata sujuva kauppa jotta työllisyys pysyy hyvällä tasolla ja emme vie talouskasvun edellytyksiä pois mielestäni kaiken kaikkiaan kysymys on on siinä mielessä tärkeä että meidän pitää pohtia koko ajan globaaleja ratkaisuja joilla me pystymme pystymme ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sitä kautta säästämään meidän tärkeää yhteistä palloamme

arvoisa puhemies yhdysvalloissa on myöskin kongressi ei pidä lähteä siitä että tämä presidentin päätös on nyt välttämättä kiveen hakattu ja lopullinen vaan kyllä siellä kongressissa on järkeä aika paljon joka voi vielä muuttaa ainakin jossain määrin tätä tätä päätöstä mielestäni euroopan unionin tulee nyt ottaa johtorooli tässä asiassa suomi ja pohjoismaat ne jotka ovat jäseniä eussa voisivat nyt olla aloitteellisia komission suuntaan että komissio käynnistäisi muun muassa neuvottelut yhdysvaltojen kanssa siitä mitä tämä merkitsee tällaisille kahdenvälisille tilanteille joita on lentoliikenteessä ja monessa muussa asiassa autoteollisuudessa kaikissa tällaisissa nämä joudutaan kaikki ratkaisemaan jos tuotteita myydään yli rajojen siinä on tämäntapaisia ongelmia eli siis nyt esitän että pääministeri ottaa yhteyttä kollegoihinsa näissä muissa pohjoismaissa jotka ovat eun jäseniä ja saa komission

tehnyt eli eli ottanut yhteyttä pohjoismaisiin kollegoihin jotka ovat eu jäseniä ja ja tulemme yhdessä myöskin asiaan reagoimaan jos jos tuo irtaantuminen tänä päivänä tapahtuu

nimenomaan yksi keskeinen viestimme noissa eilisissä keskusteluissa oli se että me pohjoismaat tulemme vaatimaan euta ottamaan tässä asiassa johtoroolin ja hakemaan kiinasta siihen kumppanin eli minä uskon että tämä euroopan unioni kiina akseli pystyy nyt sitten ottamaan yhdessä asiasta johtajuuden koska koska

edustaja kari nosti esille sen että suomen ilmasto ja energiapolitiikka ei ehkä kaikilta osin nyt vastaa tähän uuteen haasteeseen joka mahdollisen irtautumisen irtautumisen myötä on esitetty sitä on ehkä tarkistettava tai tavoitteita on ehkä tarkistettava ylöspäin tässä on nostettu esille myöskin euroopan ja kiinan tehtävä tässä mahdollisessa uudessa konstellaatiossa jos eurooppa nyt nostaa omia tavoitteitaan niin se on tietenkin suuri haaste meille kaikille myöskin tietäen että eurooppa ei näiltä osin ole täysin yhtenäinen etenkin itäisen euroopan maat ovat olleet tässä varsin vastahakoisia miten te näette tämän euroopan yhtenäisyyden näkökulmasta löytyykö euroopassa sekä suomessa poliittista tahtoa nähdä se suuri haaste joka ehkä meidän edessä huomisesta lähtien on

arvoisa puhemies suomesta tuo tahto kyllä löytyy ja ja olemme näillä arvioilla vuonna kaksituhattaneljäkymmentäviisi hiilineutraali yhteiskunta sama tavoite on myöskin ruotsissa meidän toimenpiteet johtavat tuohon tavoitteeseen olemme yksi euroopan johtavia maita näyttämässä suuntaa miten miten tässä käytännön toimin voidaan voidaan edetä ja tuo ilmastostrategia mikä täällä on hyväksytty antaa hyvät askelmerkit siihen ja nyt me yhdessä sitten säädämme ja katsomme sitä tarvitaanko vielä vielä tuon lisäksi tavoitteiden ja riman nostamista henkilökohtaisesti olen valmis myöskin miettimään riman nostamista mutta tästäkin keskusteltiin tuolla pohjoismaiden yhteyksissä on kuitenkin se että panemme toimeen tehokkaasti sen mitä olemme tällä hetkellä sopineet kuin se että me jatkuvasti muutamme

arvoisa puhemies ajatus siitä että eurooppa ja kiina tekisivät tässä yhteistyötä kuulostaa ihan hyvältä täytyy muistaa se että euroopan unioni oli yksi toimija yksi sopijaosapuoli pariisin sopimuksessa en pidä sitä ajatusta ollenkaan huonona että pois sopimuksesta eurooppa yhtenä toimijana voi lisätä tietysti tavoitteitaan mutta jos näin sitten euroopassa toimitaan on tärkeää että euroopan sisällä maitten kesken tämä päästöjen vähentämisen taakanjako menee oikeudenmukaisemmin kuin se on tähän asti mennyt esimerkiksi päästökaupan ulkopuolisten päästötavoitteiden vähentämisprosentti suomessa on kolmekymmentäyhdeksän kun se puolassa on seitsemän prosenttia ja tämähän ei ole minun mielestäni ihan reilua jos näitä päästötavoitteita nyt kiristetään euroopassa niin kysynkin pääministeriltä pidetäänkö huoli sitten suomen osalta siitä että tämä jako tapahtuu oikeudenmukaisemmin kuin tähän asti

arvoisa puhemies totta kai lähdemme siitä että että tätäkin taakkaa jaetaan euroopan unionissa tasaisesti mutta meidän pitää muistaa se että että meidän lähtötasomme ovat hyvin hyvin erilaiset ja kyllä kaikissa maissa pitää päästä eteenpäin niissäkin maissa missä pohja ja lähtötaso on hyvä minä uskon että tämä on myöskin

meidän metsäthän kasvavat koko ajan ja se se hiilivarasto hiilinielu kasvaa koko ajan tämä meidän pitää pitää muistaa toisenlaisiakin väitteitä ilmassa on

arvoisa puhemies ilmastosopimuksessa on se erityinen piirre että se on luonteeltaan globaali ja maita sitova ja tällä tavalla se on ollut hyvin edistyksellinen muihin ympäristösopimuksiin nähden siinä mielessä on suuri tragedia jos yhdysvallat nyt sen jättäisi ympäristönmuutoksella ja ilmastonmuutoksella on myös suuria globaaleja merkityksiä pakolaisuus ja kuten mainittua arktisten alueiden jäiden sulamiset ja olisin kiinnittänyt huomiota myös siihen että yhdysvalloissa nyt selvästi se teknologia kärsii ja ne yritykset kärsivät jotka ovat orientoituneet ympäristön parantamiseen puhutaan tesla autoista ja ja tämäntyyppisistä yhdysvallat pyrkii hankkimaan nyt tällä etua omalle vanhakantaiselle teollisuudelleen ja meidän pitäisi siihen juuri hiilitullien tai muiden muodossa reagoida mutta olisin kysynyt erityisesti arktisesta alueesta suomi otti nyt vastaan yhdysvalloilta arktisen neuvoston puheenjohtajuuden kun lukee tätä arktisen neuvoston ohjelmaa siinä juuri ilmastonmuutos ja ilmastonmuutoksen torjunta on aivan keskeisessä asemassa mitä nyt tehdään ministeri soini miten saadaan arktisessa neuvostossa keskeiseen rooliin tämä ilmastonmuutoksen

arvoisa herra puhemies pariisin ilmastosopimuksen toimeenpano on yhtenä teemana arktisten maiden ympäristöministerikokouksessa kaksituhattakahdeksantoista ja ja aivan niin kuin edustaja haavisto totesi tämä on nyt meidän puheenjohtajuuskaudellamme meidän vastuullamme fairbanksissa meni vielä hyvin ulkoministeri tillerson salli sen että pariisin ilmastosopimus mainitaan deklaraatiotekstissä ja myös nämä

tavoitteet kestävän kehityksen tavoitteet toivottavasti me pystymme huolehtimaan nyt siitä että arktinen yhteistyö tulee toimimaan sillä tavalla kuin me yhdessä sovimme täytyy olla luonteeltaan optimisti siinä mielessä että että jos vaikka presidentti trump ymmärtäisi että tämä on on hyvä bisnes on hyvä diili tehdä ympäristöyhteistyötä myös arktisella alueella niin se saattaisi olla keino siihen että tämä päätös jota ei ole siis ilmoitettu vielä voisi jopa muuttua

vahvisti hallitus oppositio rajat ylittävällä laajalla yhteisymmärryksellä kantansa energia ja ilmastostrategiaan anteeksi kuuluuko tämä niin vahvisti laajalla yhteisymmärryksellä yli hallitus oppositio rajojen kantansa energia ja ilmastostrategiaan tämä oli tärkeää myös siksi että tämä linja kestää yli hallitus ja vaalikausien ja se on merkittävä asia suomessa tätä linjaa kehystivät eun päätökset ilmastopolitiikasta ja energiapolitiikasta pariisin sopimukseen sitoutuminen ja tässä ollaan nyt vähän uuden haasteen edessä tämän vuoksi on erittäin tärkeää että suomen hallitus on aktiivinen poikkeuksellisen aloitteellinen eun tasolla älykkäässä uuden ajan elinkeinoteknologiassa energia ja ilmastopoliittisissa asioissa myös siksi että tämä tarjoaa meille uusia viennin lähteitä tulevaisuudessa älykkäitten sähköverkkojen kiertotalouden energiatehokkuuden ympäristöteknologian vesiensuojelun ja arktisen ympäristön jaatteko te tämän huolen ja käsityksen

arvoisa herra puhemies en kuullut sitä varsinaista kysymystä sieltä lopusta mutta jaan huolen

meidän täytyy omalta osaltamme vaatia itseltämme se että panemme toimeen tehokkaasti sen mitä olemme päättäneet nyt ja mitä olemme yhdessä sopineet täällä eduskunnassa ja vaatia sitä myöskin kumppaneilta euroopan unionin mailta erityisesti nyt jos usa irtaantuu tästä sopimuksesta että siellä mukana pysyvät maat implementoivat panevat toimeen sen mitä yhdessä on saavutettu ja kyllä tässä myöskin tämmöinen teknologinen johtajuus silloin pysyy ja säilyy euroopassa kiina tulee ottamaan tässä roolia ja sillä on merkittävä työllistävä vaikutus myöskin näissä maissa menneen talven teknologioissa kiinni pysyminen ei ole kyllä tästä päivästä ja ja minusta minusta tässä on myöskin suomella erinomainen mahdollisuus jatkamme edelleenkin sekä euroopan unionissa että pohjoismaiden tasolla ja kaikissa kahdenvälisissä tapaamisissa ilmastonmuutoksen torjunnan

edustaja haavisto otti tärkeän näkökulman esille tässä arktisessa ulottuvuudessa te teette ulkoministeri soini hyvää työtä tuolla ensimmäisessä puheenjohtajuuskauden kokouksessa tämän ilmastonmuutoksen näkökulmasta viemällä sen tekstin sinne ja saamalla yhdysvallat myöskin hyväksymään tämän tekstin nyt kysyn suomella konkreettisia toimenpideohjelmia ehkä muuttuvassa tilanteessa joilla voitaisiin vastata nyt arktisen neuvoston kautta tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan vahvemmin kuin ehkä aiemmin on ajateltu koska tuo arktinen neuvostohan näyttää olevan kokonaisuudessa jossa esimerkiksi ukrainan jännitteet venäjän kanssa ovat lievemmin esillä kuin missään muualla yhteistyön osa alueilla onko suomella siis laadinnassa minkäännäköistä konkreettista ohjelmaa tämän muuttuvan tilanteen varalta ulkoministeri soini
arvoisa herra puhemies hyvä kansanedustaja antti rinne kysymyksenne on mitä ajankohtaisin minulla on täällä viisi sivua konkreettisia toiminta asioita jotka ovat

poimin täältä muutamia arktista energiakonferenssia arktista biodiversiteettikongressia öljyntorjuntaharjoitusta ja raskaan polttoöljyn käytön kieltämistä imon polaarikoodia kaukokulkeutuvia ilmansaasteita ja ympäristövaikutuksia vaikka tämä tuntui täsmäkysymykseltä niin emme olleet tätä sopineet olemme tietysti sopineet yhteistyöstä ja kiitän tietysti edustaja rinnettä kannustuksesta mutta meillä on tässä toimenpideohjelma ja kaikki maat ovat hyväksyneet sen suomen ohjelman meidän arktisen puheenjohtajakautemme ohjelman ja se on hyvä asia

salissa kuun alussa keskusteltiin hallituksen suunnitelmista heikentää yleistä asumistukea silloin valtiovarainministeri orpon puheesta oli mahdollista saada vaikutelma että yleinen asumistuki kattaisi vuokran käytännössä sataprosenttisesti tämähän ei pidä paikkaansa vaan isolla osalla asumistuen saajista asumisen tuki ei ole lähelläkään todellista vuokratasoa jo silloin heräsi kysymys siitä onko hallitus tehnyt päätöksensä heikentää pienituloisten asemaa vajavaisin tiedoin tällä viikolla valtion taloudellinen tutkimuskeskus on julkaissut tutkimuksen jossa todetaan että väitteet asumistuen vaikutuksista vuokriin ovat liioiteltuja ja että tuki kohdistuu tuensaajiin arvoisa valtiovarainministeri orpo onko hallitus valmis uudelleen arvioimaan esityksensä asumistuen heikentämisestä tämän uuden tiedon valossa

saattoi saada saada väärinkäsityksen tarkoitin että asumisen tuet ei asumistuki asumistukihan ei kuten hyvin tiedetään kata koko vuokraa mutta asumisen tukien kautta on mahdollisuus saada lähes kokonaankin korvaus asumisen menoihin mikä siis johtaa helposti tilanteeseen jossa jossa vuokranantajan on helpompi ja sillä on matalampi kynnys nostaa vuokria ennen kaikkea sillä esityksellä jota olemme tehneet me tavoittelemme sitä että me pystyisimme hillitsemään valtavaa tahtia kohoavia asumistuen kuluja jotka ovat lähes kaksi miljardia tällä hetkellä se on ensisijainen tavoite ja sen valmistelu jatkuu

vaiheessa on mahdollisuus viides painiketta painaen pyytää lisäkysymyksiä

arvoisa puhemies minä toivon että valtiovarainministeri orpo voisi tarkentaa mitä asumisen tukia hän tarkoittaa ja mihin tukiin hän viittaa kun hän sanoo että voi saada asumiseen tukea niin että se kattaisi vuokran sataprosenttisesti esimerkiksi pääkaupunkiseudulla

tutkimuskeskuksen tutkimus ei tue hallituksen perusteluja heikentää tätä tukea kelan johtavan tutkijan arvio siitä miksi asumistuen menot kasvavat ei myöskään tue hallituksen perusteluja heikentää tätä tukea ja kun tarkastelee miten hallitus itse on perustellut tätä leikkausta niin te olette sanoneet että te haluatte purkaa kannustinloukkuja tällä toimenpiteellä se ei tule tapahtumaan kun pienituloiset siirtyvät nostamaan toimeentulotukea eli kannustinloukku pahenee toinen väittämä on ollut se että tämän heikennyksen kautta te haluatte vaikuttaa yleiseen vuokratasoon alentavasti ja tämän kaiken tutkimustiedon valossa tämäkään hallituksen tavoite ei tule toteutumaan nyt olisi suoraselkäisintä uudelleen arvioida tätä esitystä ja perua tämä pienituloisiin kohdistuva heikennys

arvoisa herra puhemies tämän vaalikauden aikana vuonna kaksituhattakuusitoista asumistukimenot ovat kasvaneet kaksisataa miljoonaa verrattuna vuoteen kaksituhattaviisitoista tälle vuodelle tuo kasvu vuodesta kaksituhattaviisitoista on neljäsataa miljoonaa ollaan yli kahden miljardin se tapa jolla asumistukimenojen kasvukulma saadaan taittumaan vaatii toki useita toimenpiteitä lähtien siitä että on riittävästi riittävän edullisia vuokra asuntoja mutta sitten tähän tutkimukseen jolla nyt edustaja li andersson perustelee että hallituksen pitäisi muuttaa tekemäänsä tekemäänsä linjausta jonka valmistelu on tällä hetkellä menossa ministeriö yhdessä kelan kanssa koettaa etsiä semmoista tapaa että tuo tavoite siitä että kasvukulmaa saadaan taitettua toteutuu tuo tutkimus ensinnäkin aineisto on vuosilta kaksituhattakahdeksan viiva kaksituhattakolmetoista jolloin oli korkein neliöhintamäärä määriteltynä ja toisekseen tutkijat varoittavat että yksiselitteisen johtopäätöksen tekeminen on tässäkin kohtaa tehtävä huolella
arvoisa herra puhemies todella vattin tutkijat ovat todenneet sen on esimerkiksi helsingin keskeinen asuntopolitiikasta vastaava virkamies todennut ei tällä leikkauksella ole vaikutusta vuokratasoon kelan selvitys osoittaa myöskin että riippumatta siitä onko tuki noussut vuosina tai ei vuokrat ovat nousseet koko ajan samaa tahtia eli tätä yhteyttä ei pystytä osoittamaan vaikka sillä hallitus nimenomaan perustelee tämän leikkauksen ja kun tätä yhteyttä ei ole niin kysymys on ainoastaan siitä että leikataan jälleen kerran kaikkein pienituloisimmilta työttömiltä työssä käyviltä lapsiperheiltä ja ministeri rehula te olette itse myöntänyt täällä että tämä tulee kasvattamaan toimeentulotukimenoja toimeentulotuen nyt kysymykseni onkin pääministeri kun te eilen sanoitte että en lähde viemään sellaista tilannetta jossa edustajat joutuisivat toimimaan omaatuntoaan vastaan tällaisessa kysymyksessä jonka kokevat omantunnon kysymykseksi jos jonkun omatunto kolkuttaa leikata jälleen köyhiltä saavatko he vapaat kädet tässä

arvoisa herra puhemies meillä on sama aineisto käytettävissä niin hallituksella kuin oppositiolla vasemmistoliiton edustajat nyt tekevät johtopäätökset tästä vattin tutkimuksesta jonka aineisto siis pohjautuu pohjautuu ajalle kaksituhattakahdeksan viiva kaksituhattakolmetoista jolloin on ollut voimassa tämänkaltainen vuokrakatto jota nyt ollaan kaavailemassa jolla pyritään taittamaan asumistukimenojen kasvukulmaa ja samassa vattin tutkimuksessa ihan tiedotteessa lukee näitten tutkijoiden omissa nimissä suora sitaatti siitä on se että näitä arvioita pitää tehdä huolella yksiselitteisen vastauksen antamista joko tai sekä että ei pysty tästä johtopäätöksenä vetämään hallitus osaltaan valmistelee tämän tämän ehdotuksen tavoitteena on se että pysytään taittamaan asumistukimenojen kasvu

työn vastaanottamisen kannustamisella on suuri yhteys nyt kun teidän ainoa tavoitteenne on ikään kuin katkaista asumistukimenojen kasvu niin olisitteko te valmiita arvioimaan tätä kokonaisuutta siitä näkökulmasta mitä se tekee esimerkiksi osa aikatyön vastaanottamiselle ja ja ylipäätään pienten keikkatöiden vastaanottamiselle koska me kaikki tiedämme että jos normaalista asumistukijärjestelmästä joutuu siirtymään toimeentulotuen piiriin niin siellä on se kaikkein suurin kannustinloukku josta on itse asiassa hyvin vaikea varsinkin pääkaupunkiseudulla päästä pois toivon että ministeri orpo vastaa kyllä

kyllä vastaan puhemies siis ei ainut tavoite ole asumistukimenojen leikkaaminen kyllä tärkeä tärkeä tavoite on työllisyystilanteen parantaminen kannustinloukkujen purkaminen ja asiantuntijoiden mukaan näillä muutoksilla on merkitystä myöskin kannustinloukkujen purkamiseen sen hallituksen koko paketin jossa

tehtiin esityksiä joilla kannustinloukkuja pyritään purkamaan jotta se työ kannattaisi ottaa vastaan kokonaisvaikutus on tuhansia siellä varhaiskasvatusmaksujen alentaminen keskeisenä elementtinä mutta asumistuki tai nämä esitykset myöskin tähtäävät siihen samaan saada ihmisille motivaatio ottaa työtä vastaan että kannattaa ottaa työtä vastaan ja kun talous kasvaa työpaikkoja syntyy niin nämä ovat niitä asioita joilla me pyrimme tekemään työn vastaanottamisesta kannattavaa
arvoisa arvoisa puhemies me tiedämme että alueilla missä asuminen on kallista asumistuki ei riitä ja ihmiset joutuvat ottamaan toimeentulotukea selvitäkseen asumiskustannuksista aiheuttaa todella pahan kannustinloukun sen takia olisi varmasti syytä miettiä voisiko asumistuen enimmäistasoon nykyistä enemmän säätää kuntakohtaista vaihtelua niin että että se ei perustuisi yksittäisen asumisen vuokrakuluihin vaan pikemminkin alueen yleiseen vuokratasoon ruokakunnan kokoon ja tuloihin tällaista mallia ei ole suomessa kunnolla tutkittu vaikka se saattaisi auttaa pahimpien kannustusloukkujen hillitsemisessä ja ja vuokratason nousun hillitsemisessä onko hallitus valmis miettimään ja selvittämään myös tämän tyyppistä asumistuen muotoa
arvoisa herra puhemies viime vaalikaudella eduskunta hyväksyi vuoden kaksituhattaviisitoista alussa voimaan tulleen asumistukijärjestelmän kokonaisuudistuksen jossa tehtiin muutoksia joitten kaikki vaikutukset eivät vielä ole meidän tiedossamme toisekseen kun edustaja mikkonen kysyi onko hallitus valmis arvioimaan liikkeelle sosiaaliturvan uudistuksen sosiaaliturvan kannustavuuteen tähtäämisen muutoksen joka ohjaa tulevan vaalikauden työtä niin että työn vastaanottaminen jatkossa tulisi olemaan nykyistä helpompaa kun te kysytte onko valmis arvioimaan kyllä on koska asumistuet ovat yksi osa sitä sosiaaliturvan kokonaisuutta jonka pitää olla arvioinnin ja työstämisen piirissä meillä on enempi pula hyvistä ideoista ja ajatuksista

arvoisa herra puhemies jokainen tässä salissa ymmärtää että paras keino hillitä vuokrien nousua on tietysti riittävä asuntotuotanto ennen kaikkea vuokra asuntotuotanto jonka hallitus teki puoliväliriihessä kukaan ei kuvitellut että se johtaa vuokrien alentumiseen mutta tavoitteena oli nimenomaan hillitä vuokrien nousua en ole lukenut tätä vattin tutkimusta mutta minulle saavat sitten markkinataloutta paremmin tuntevat ihmiset kertoa ehkä edustajat andersson ja ja kumppanit miten on mahdollista että noin kahden miljardin panostus asumistukeen ei muka vaikuttaisi lainkaan vuokratasoon en tietystikään ole ehdottamassa asumistuen leikkaamista kahdella miljardilla mutta aivan älytöntä on väittää ja sitä tämä vattin tutkimuskaan tiettävästi ei väitä etteikö tällä asumistuella olisi vaikutusta vuokratasoon tämä ei

arvoisa puhemies kysehän on siitä mitä hallitus nyt tässä väittää kun esittää asumistuen heikentämistä nimenomaan hallitushan on vetänyt tässä yksiselitteisen johtopäätöksen eli on tosiaankin väittänyt ja perustellut asumistuen heikennystä sillä että se alentaa vuokratasoa eli toimii vuokratason nousua hillitsevällä tavalla koska tuki valuu vuokranantajille näitä perusteluja on tässäkin salissa esitetty vattin tutkimus ei tue tällaista väittämää eivätkä myöskään kelan selvitykset joten me kysymme nyt hallitukselta mihin tämä hallituksen vetämä yksiselitteinen johtopäätös perustuu lisäksi haluaisin kuulla valtiovarainministeri orpolta mitkä ne ovat ne asumisen tuet jotka kattavat vuokran sataprosenttisesti ja vielä lisäksi haluaisin kuulla ministeriltä millä tavalla kannustinloukkuja puretaan sillä että lisätään määrää niin kuin hallitus itsekin arvioi että tässä tulee käymään

arvoisa puhemies ne asumisen tuet ovat siis asumistuki ja toimeentulotuen asumislisä jotka kokonaan joissain tilanteissa kattavat kattavat asumisen menot mutta arvoisa vasemmistoliitto teillä ei tunnu olevan mitään väliä valtion rahojen menolla ja velkaantumisella ei mitään väliä kaksi kaksi miljardia käytämme asumistukeen kaksi miljardia ja tällä tehdään taas jälleen kerran yksi uudistus ja jälleen kerran te vastustatte uudistus jolla pyritään kannustamaan työn vastaanottamiseen pyritään hillitsemään valtion menoja ja hillitsemään vuokratason nousua tämä on uudistus jolla pyritään osaltaan turvaamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa joka perustuu vain korkeaan työllisyysasteeseen ette te voi kaikkea vastustaa

menemme seuraavaan kysymykseen edustaja

hallitus on puhunut koulutuksen ja tutkimuksen tärkeydestä tutkimustulosten faktojen käyttämisestä päätöksenteon perustana mietitäänpä jos helsingin seutua uhkaisi terroriteko jossa kuolisi sataviisikymmentä henkeä useat traumatisoituisivat vuosiksi monet heistä lapsia niin olisi aivan varmaa että hallitus tekisi kaikkensa estääkseen tämän tapahtuman nyt alkoholiuudistukseen liittyen lähes kaikkien asiantuntijoiden tyrmäävistä lausunnoista huolimatta eri ministereiltä on kuulunut kannanottoja että esitystä oltaisiin viemässä eteenpäin joka tapauksessa kysynkin ministereiltä orpo soini ja sipilä arvostatteko asiantuntijoita ja kuinka merkityksellisinä pidätte asiantuntijoiden tutkimustuloksiin perustuvia lausuntoja ja kansalaisia ajatellen kysyn aikooko hallitus toimissaan edistää kansalaisten lasten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia vai toimia vain pienten intressiryhmien etujen ajamiseksi
arvoisa herra puhemies alkoholilain kokonaisuudistus on sipilän hallituksen agendalla sitä valmistelua tässä on tehty puolentoista vuoden ajan ollaan tänä päivänä tilanteessa jossa lausuntokierros on läpikäyty ja palaute niiltä osin saatu ja muutoksia lainsäädäntöön lausuntokierroksen perusteella ollaan ollaan tekemässä niiltä osin kuin yhteisymmärrys löytyy toisekseen kun lukee sen hallituksen esitysluonnoksen joka on lausuntokierroksella ollut niin siellä on kyllä hyvin avoimesti kerrottu tämän ehdotuksen ja esityksen vaikutukset se on yksi osa huolellista lainsäädännön valmistelua että vaikutusarvioinnit tehdään vaikutusarviointeja on moneen kertaan tässäkin salissa toivottu ja tässä laissa jos ne on tehty erityisen huolella

pyysin ministereitä orpo soini ja sipilä vastaamaan arvostatteko asiantuntijoita ja kuinka merkityksellisinä pidätte asiantuntijoiden tutkimustuloksiin perustuvia lausuntoja jos hallitusryhmien kansanedustajien keskenään sopimia esityksiä halutaan joka tapauksessa viedä eteenpäin eikä asiantuntijalausuntoja huomioida mitenkään mikä merkitys yleensä on aikaavievillä lausuntokierroksilla
arvoisa herra puhemies asiantuntijalausunnot ovat sitä varten että niitä kuullaan tehdään tarvittavia muutoksia muutoksia jotka ovat yhteisesti hyväksyttävissä tässäkin asiassa on olemassa erilaisia näkemyksiä

niitä on nimittäin erilaisia kannattaa lukea se kooste joka on ihan julkinen siinäkin voi sanoa valmistelevista virkamiehistä että tavanomaista huolellisemmin asian sensitiivisyys ja tunnepitoisuus huomioiden on tehty tuo lausuntopalautteen yhteenveto se on ihan kaikkien arvioitavissa ja luettavissa ja hallituksen piirissä lainvalmistelu etenee sillä tavalla että meillä on päivä jolloin yhteisen sovun löytyessä esitys on eduskunnalle annettavissa asiantuntijapalautteeseenkin pohjautuen

arvoisa herra puhemies tutkimustulosten mukaan nämä eliniän pituudessa olevat erot miehillä selittyvät hyvin pitkälti alkoholilla ja alkoholin liikakäytöllä asiantuntijoiden mukaan alkoholi on meidän yksi suurimpia terveyden vitsauksiamme arvoisa ministeri nyt lukuisat selvitykset ja asiantuntijalausunnot puhuvat sen puolesta että alkoholilainsäädännön kohdalla pitää olla todella tarkka ja myös tehdä hillittyjä varovaisia päätöksiä nyt tämä keskustelu on on siirtynyt tänne hallituspuolueiden keskuuteen ja ryhmien johtajat käyvät tätä keskustelua arvoisa ministeri aiotteko ottaa itse kantaa tähän kysymykseen vai aiotteko seurata vierestä mitä tämän keskeisen terveyspoliittisen kysymyksen kanssa tehdään

päivien palaute on ollut sentyyppistä että asiasta todellakin keskustellaan huomattavasti laajemmin kuin hallitusryhmien puheenjohtajien keskuudessa tai edes eduskunnassa eduskunnan valiokunnassa jos jossain on laaja kansalaiskeskustelu käynnissä niin tässä toisekseen aionko ottaa kantaa totta kai otan kantaa siinä vaiheessa kun on tilanne missä hallituksen esitys annetaan sikäli kun tilanne sen mahdollistaa ja sopu ja yhteisymmärrys on löytynyt niin silloinhan se on se kannanotto

mitkä asiat pitää ottaa huomioon hyvin avoimesti hallituksen esitysluonnos joka on lausuntokierroksella ollut kertoo sen mitkä esimerkiksi terveyspoliittiset vaikutukset tällä ehdotuksella on ne on kerrottu hyvin avoimesti ja ne ovat kaikkien arvioitavissa se on ollut tämän lain eteenpäinviennin yksi osa omalla kohdallani tässä roolissa olen ottanut kantaa yhdestoista päivä helmikuuta viime vuonna ja sen jälkeen on ollut tilanne jossa on lähetetty lausuntokierrokselle asiakirja siinäkin kohtaa vastuuministeri on ottanut asioihin kantaa

puhemies täytyy syvästi ihmetellä kristillisdemokraattien vertausta terrorismin ja alkoholilain uudistuksen välillä täyttä puskista ampumista vuonna yhdeksänkymmentäviisi ruokakauppoihin tuli lonkerot ja siiderit yhä me olemme täällä suomen maassa hengissä tämän uudistuksen myötä arvioidaan että a oluen eli nelosoluen lonkeron ja siiderin myyntihinta laskisi neljäkymmentä prosenttia ja totta kai esimerkiksi haja asutusalueilla kauppa hyötyisi tästä merkittävästi työpaikkoja tulisi lisää verotuloja kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa ja a oluen ja lonkeron matkustajatuonti puolittuisi eli viron viinaralliinkin puututtaisiin arvoisa pääministeri te johdatte valtioneuvostoa meillä on vuosi sitten sovittu diili niin kuin ulkoministeri soini viittasi trumpiin liittyen aiotteko viedä tämän diilin eteenpäin

herra puhemies tässä roolissa tämän maan alkoholiministerinä vielä jonkun aikaa olevana minun tehtäväni on huolehtia siitä että hallituksen piirissä yhteisesti sovitut asiat menevät eteenpäin se on meidän kaikkien vastuuministereitten omilla tonteilla oleva oleva rooli toisekseen missä muodossa ja millä tavalla toteutetaan alkoholilain kokonaisuudistus siinä on siis useita asioita liittyen byrokratian purkuun elinkeinoelämän toimintaan ravintola alan edistämiseen useita asioita joissa suomalainen lainsäädäntö saatetaan perustuslain joka on säädetty vuonna kaksituhatta velvoittamalle tavalle nämä ovat yksi osa sitä kokonaisuutta jonka valmistelusta tällä hetkellä vastaan ja oman työni oman tonttini yritän tässäkin kohtaa hoitaa

arvoisa puhemies stmn vaikutusten arvioinnin yksi selkeä ongelma on että ministeriössä ei ole osaamista elinkeino ja työllisyysvaikutusten arvioimiseen myöskään thlllä ei ole asiantuntemusta esimerkiksi kuluttajakäyttäytymisen muutosten arvioimiseen taloustieteellisiä menetelmiä käyttäen niinpä esimerkiksi usein esitetty arvio sadastaviidestäkymmenestä lisäkuolemasta on niin sanottu ceteris paribus arvio joka perustuu olettamaan ei olisi mitään vaikutusta alkon myyntivolyymiin eikä matkustajatuontiin kuluttajakäyttäytymisen muutoksien arviointiin on olemassa vakiintuneita käytäntöjä mutta niitä ei jostain syystä ole otettu käyttöön ei thlssä eikä stmssä miksi näin ministeri rehula
arvoisa herra puhemies valmistelevat virkanaiset ja miehet toimivat virkavastuulla ovat toimineet ja tulevat toimimaan millä tavalla tämän lain vaikutusarvioinnit on tehty varmaan voi olla puutteita ja eri näkökulmia voi olla nykyistä enemmänkin mutta sitten toisinpäin nuo arviot jotka liittyvät tähän terveyspolitiikkaan ja jotka tekin nyt mainitsitte ja hieman kyseenalaistitte

kyllä ihan matematiikkaa joka pystytään laskemaan sen seurauksena mikä on alkoholin kokonaiskulutus aikaisempaankin kysymykseen liittyen totean että onhan meidän toimintaympäristömme muuttunut minulla on suomenlahden eteläpuolella kollega joka on tehnyt isoja ratkaisuja alkoholiveron korottamisen kautta mikä tarkoittaa sitä että viron alkoholin hinta tulee nousemaan millä on vääjäämättä vaikutuksensa esimerkiksi siihen miten matkustajatuonti tässä maassa etenee mutta tämän lain valmistelun vastaavana puolustan viimeiseen asti sosiaali ja terveysministeriön vastuullisia virkavastuulla toimivia

nyt otamme nopeassa tahdissa seuraavia kysymyksiä edustaja rehn kivi

kuulovammaiset tarvitsevat tulkin apua tavallisessa elämässään esimerkiksi pankissa tai opinnoissa näitä tulkkauspalveluita ollaan nyt kilpailuttamassa kansaneläkelaitoksessa ja käytäntöjä tullaan muuttamaan pyytäisin että ministeri mattila selventäisi hieman tilannetta tullaanko kela korvausten ja näin ollen myös tulkkien määrää vähentämään myös ruotsinkieliset tulkit ovat huolissaan suomessa ei ole mahdollista kouluttautua viittomakielen tulkiksi ruotsiksi

arvoisa puhemies tällä hetkellä tämä kilpailutus on kesken ymmärrettävästi kela ei tätä julkisuudessa kommentoi ja myöskin tiedetään se että kelan toimintaa valvoo eduskunnan alainen valtuuskunta en ihan täysin ehkä ymmärtänyt sitä logiikkaa mitä tekemistä nyt varsinaisesti tällä kilpailutuksella on tulkkien pätevyyksien kanssa me tiedämme missä tulkkeja koulutetaan ja he ovat päteviä viittomakieli on niin kuin tiedätte minulle hyvin rakas asia kannan huolta myös siitä että

suomenruotsalainen viittomakieli saa arvoisensa kohtelun kieli on meille äärimmäisen tärkeä asia ilman kieltä me olemme todella heikoilla ja kyllä kannan huolta tästä kelan kilpailutuksesta suuresti

seuraava kysymys edustaja tavio
arvoisa puhemies maahanmuuttoviraston mukaan viranomaisen ulottumattomiin on kadonnut jo yhteensä noin viisituhatta paperitonta turvapaikanhakijaa tähän joukkoon voi mahtua henkilöitä joiden turvapaikkahakemus on hylätty esimerkiksi vakavan rikostaustan vuoksi ja jotka tästä syystä muodostavat vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle maahanmuuttoviraston mukaan yksityismajoituksessa eli muualla kuin vastaanottokeskuksessa asuu kaikkiaan noin neljätuhatta turvapaikanhakijaa joista jo kymmenesosa asuu kotimajoituksessa sekä yksityismajoituksessa että vastaanottokeskuksessa turvapaikanhakijalla on vapaa liikkuvuus ja siten katoaminen jäljettömiin on mahdollista suomessa voi näin ollen oleskella laittomasti myös henkilöitä joilla on kytköksiä terroristijärjestöihin tämän johdosta kysynkin pääministeriltä millaisiin toimiin hallitus ryhtyy tai on ryhtynyt jotta viranomaisilla säilyisi tieto turvapaikanhakijoiden sijainnista koko turvapaikkaprosessin ajan sekä turvapaikkaprosessin jälkeen

seuraava kysymys edustaja lehti arvoisa
herra puhemies esitän kysymyksen valtiovarainministeri orpolle yllätyimme aika lailla siitä että hallituksen piirissä on mahdollisesti pohdittu eu jäsenyyttä olen ymmärtänyt niin että suomi on saanut paljon hyvää liittyessään euhun onko jostain laajemmasta hankkeesta kyse

edustaja lehti viittaa käytävään keskusteluun emun kehittämisestä suomen etu on vakaa euroalue kehittyvä euroalue ja kehittyvä eurooppa talous hallitus on sitoutunut näihin tavoitteisiin yksituumaisesti ja ja meidän tulee toiminnallamme toiminnallamme toimia sen mukaisesti että vakaa kehitys jatkuu nyt meidän on tärkeää käydä keskustelua eun ja emun kehittämisasiakirjan pohjalta rahaliitto ei suinkaan ole valmis siinä on paljon korjattavaa mutta siellä tehdään nyt just oikeita asioita keskitytään pankkiunionin viimeistelemiseen pääomaunionin viimeistelemiseen ja katsotaan avoimin mielin miten me voimme edelleen kehittää meille tärkeää euroaluetta
otamme vielä yhden kysymyksen edustaja

arvoisa puhemies talven ja kevään aikana monet talousasiantuntijat ovat kertoneet mielipiteenään että hallitus ei tule tavoittamaan omia talous ja työllisyystavoitteitaan nyt kuitenkin mitä pidemmälle kevät menee niin yhä enemmän tulee hyviä talousuutisia sieltä täältä tänään kuulemma suomi on ohittanut talouskasvussa ruotsin monen vuoden jälkeen mikä on erittäin hyvä uutinen ja talouskasvu tuoreiden tietojen mukaan alkuvuonna on lähennellyt jo kolmea prosenttia jossain sentään prosentit varmuudella nousevat arvoisa puhemies näiden yhä paranevien talouslukujen valossa täytyy kysyä mikä hallituksen oma arvio tästä on onko mahdollista että hallitus sittenkin voi saavuttaa nämä keskeiset talous ja työllisyystavoitteensa

arvoisa puhemies tuo alkuvuoden talouskehitys on on yllättänyt kaikki ennusteet se on ylittänyt kaikkien ennustuslaitosten ennusteet lähes kolmen prosentin tasolta ollaan ollaan lähdetty liikkeelle myöskin imdltä tuli eilen hyvin positiivinen raportti kilpailukyvyssä suomi on noussut viisi pykälää viime vuoteen verrattuna ja erityisesti ilahduttaa se että olemme koulutuksessa edelleenkin ykkösiä olemme yritysten suorituskyvyssä nousseet kahdeksan pykälää mikä kertoo siitä että kilpailukykysopimuksen vaikutukset lähtivät heti toimimaan ja se näkyy myöskin yritysten yritysten mielialoissa samoiten julkisen hallinnon tehokkuus on noussut viisi viisi pykälää ylöspäin eli eli kaikki mittarit näyttävät nyt oikeaan suuntaan ja se kyllä antaa pohjaa sille että me pystymme myöskin omat tavoitteemme saavuttamaan mutta nyt ei kärsi kintaita pudottaa vaan täytyy jatkaa sinnikkäästi sitä työtä sillä samalla linjalla mitenkä tähänkin saakka puolivälistä puolivälistä tarkasteltuna aika aika hyvältä nyt näyttää myöskin näitten loppujen tavoitteiden osalta

arvoisa puhemies

sairaaloita

sille kuka saa laajan päivystyksen on käytetty myös matkaa yliopistosairaaloihin vaasan keskussairaalasta on kaikkein pisin matka sille kuuluvaan yliopistosairaalaan eli turkuun matkaa on kolmesataakolmekymmentä kilometriä

menee neljä tuntia kuusitoista minuuttia mikäli mapsiin on luottaminen jos vaasan keskussairaala ei saa laajan päivystyksen statusta taakseen saattaa se todellakin tarkoittaa sitä mitä täällä edelliset puhujat ovat sanoneet esimerkiksi että päivystykseen joudutaan menemään poriin poriin ei todellakaan kestä yhtä kauan aikaa kuin turkuun vaasasta poriin pääsee tuntia lyhyemmässä ajassa se kestää vain kolme tuntia kahdeksantoista minuuttia nämä ovat niin vakavia asioita

jos ihminen tarvitsee yöaikaan päivystyksenomaisesti nopeasti apua esimerkiksi liuotushoitoa tai muuta vastaavaa täytyy korkeatasoiseen hoitoon päästä nopeammin kuin kolmessa tai neljässä tunnissa jos tällainen hoito sitten taas järjestetään esimerkiksi seinäjoella niin seinäjoellekin tulee toki matkaa yhteen suuntaan

jos päivystävä ambulanssi sattuu olemaan toisessa päässä niin kaksi

sen lisäksi pyytäisin arvoisaa ministeriä hieman keskittymään myöskin suomen vientiin nimittäin vaasan

seudulta lähtee suomen teknologiaviennistä kaksitoista prosenttia ja

me tarvitsemme työvoimaa vaasaan me tarvitsemme myös ulkomaista know howta vaasaan me tarvitsemme osaavia ihmisiä jotka eivät tule sinne

turvaamaan ei

vaasan keskussairaala säilyy vaasassa asuu kaksi prosenttia koko

lopuksi vielä olisi vihdoin aika saada tälle asialle kestävä ratkaisu etenkin kun sellainen ratkaisu on olemassa ja se olisi helppo toteuttaa hallituksen tulisi hyväksyä kaksitoista plus yksi malli ja antaa vaasan keskussairaalalle täysi ympärivuorokautinen päivystys

todennut että se pitää saamansa päivystysuudistusta koskevan selvityksen perusteella selvänä että kielellisten oikeuksien toteutumisen näkökulmasta vaasan keskussairaala palvelisi ruotsinkielisiä asukkaita paremmin kuin nyt päätetty järjestely valiokunnan mielestä kielelliset perusoikeudet parhaiten toteuttavana ratkaisuna voidaan voidaan pitää sitä että laajan päivystyksen yksikkö sijoitettaisiin sekä vaasaan että etelä pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ainakin minusta tämä lausunto on siten selkeä kannanotto kaksitoista plus yksi ratkaisun puolesta tasavallan presidentti sauli niinistö antoi harvinaisen lausuman vahvistaessaan

tämän lain päivystysuudistuksesta lausumassa tasavallan presidentti kirjoitti että lain soveltamisesta säädettävien asetusten antaja ja täytäntöönpanijat ovat virkavastuussa siitä että kielelliset oikeudet käytännössä toteutuvat presidentti totesi myös että hänen käsityksensä mukaan se merkitsee merkitsee että päivystyspalveluja voidaan siirtää vaasasta seinäjoelle vain jos siirrettäessä vallitsee varmuus siitä että potilaat saavat nuo palvelut valintansa mukaan suomen tai ruotsin kielellä

tämän johdosta ja myös viitaten perustuslakivaliokunnan lausuntoon haluan nyt kysyä ministeriltä ja hallitukselta mitä hallitus on tehnyt varmistaakseen sen että potilaat saavat palvelut sekä suomeksi että ruotsiksi seinäjoella niin kuin presidentti ja myös perustuslakivaliokunta ovat edellyttäneet missä vaiheessa tämä selvitys on miten isoja kustannuksia tämä tulee aiheuttamaan ja millä aikataululla edetään vielä kerran haluan myös kysyä miksi tämä siirto siis miksi vaasasta ei tule

laajan laajan päivystyksen sairaalaa minusta selvitykset ovat osoittaneet että että jos vaasa saa pitää täyden päivystyssairaalan aseman niin siitä tulee hyvä ja kustannustehokas ratkaisu minun on aivan mahdotonta ymmärtää miksi tätä kaksitoista plus yksi ratkaisua pidetään näin mahdottomana

arvoisa herra puhemies värderade talman

väestöpohjaan ja kieleen

osassa sairaanhoitopiirejä joille on myönnetty laajan päivystyksen status muun muassa pohjois karjala etelä karjala ja lappi väestöpohja on katsottu tarpeeksi suureksi vaikka se on vähän yli

vaasan sairaanhoitopiirin väestöpohja on jo nyt suurempi eli sataseitsemänkymmentätuhatta ja sen arvioidaan nousevan tulevien vuosien aikana kun taas näissä mainituissa piireissä joissa lähtötilanne on ollut alun alkaen huonompi sen arvioidaan laskevan

sitten tähän kieliasiaan vaasan keskussairaala on aidosti kaksikielinen sairaala maassamme sitä kukaan ei voi kieltää tällä hetkellä sairaanhoitopiirissä asuu noin satatuhatta henkilöä joiden äidinkieli on ruotsi ja joista suhteellisen suuri osa ei tule toimeen suomen kielellä olen sanonut sen aikaisemmin ja sanon nytkin että että pyrkimys on on hyvä että seinäjoella järjestettäisiin palvelua myöskin ruotsin kielellä ja uskon että lääkärihenkilökunta saattaa onnistua siinä on hyvä pitää mielessä että silloin kun potilas joutuu vakavasta sairaudesta johtuen sairaalahoitoon suurimman osan ajastaan hän viettää kuitenkin muun hoitohenkilökunnan kanssa epäilen että on haasteellista löytää tarvittava määrä hoitohenkilökuntaa joka osaa osaa palvella ruotsiksi hallitus on luvannut että mikään ei muutu vaasan keskussairaalan kohdalla ja lyhyellä tähtäimellä asia on ilmeisesti näin ainakin teoriassa ja ehkä myöskin käytännössä mutta silti uskon niin että pitkällä aikajänteellä lienee niin että ne kaksitoista sairaalaa jotka nyt saavat laajan päivystyksen tulevat saamaan enemmän resursseja resursseja eli myös enemmän määrärahoja kuin ne sairaalat joihin nyt sitten vaasa on luokiteltu kysyn ministeriltä miten käy pidemmällä aikajänteellä näille sairaaloille jotka eivät saa tätä laajan päivystyksen

arvoisa puhemies arvostan että ministeri rehula on paikalla kuuntelemassa meidän keskusteluamme ja vastaamassa

arvoisa puhemies väestönkehitys puhuu vaasan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen puolesta vaasan seutu on yksi vahvimmin kasvavista talouskeskuksista koko maassa itse sairaanhoidon talous puhuu vaasalle annettavan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen puolesta vaasan keskussairaala kuuluu maan tehokkaimpiin kansalaisten perustuslain mukainen oikeus saada omalla äidinkielellään puhuu vaasalle annettavan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen puolesta eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan tämä oikeus turvataan parhaiten vaasassa se mikä ei puolla vaasan laajaa päivystystä ja mikä ilmeisesti on ollut aika ratkaiseva asia on on keskustan kokoomuksen ja perussuomalaisten heikko äänestäjätuki pohjanmaan maakunnissa toinen asia joka ei puolla vaasan laajaa päivystystä on puhdas arvovalta syksyn kaksituhattaviisitoista niin kutsutun minihallituskriisin aikana sipilän hallitus päätti että laajaa ympärivuorokautista päivystystä tarjoaa jatkossa ainoastaan kaksitoista sairaalaa ei useampi eikä harvempi kaksitoista on keskustan ja kokoomuksen välinen kompromissi

tai yhtä monta kuin on maakuntiakin ja kokoomus vaati viittä eli yhtä monta kuin on erva alueita kaksitoista on siis poliittinen kompromissi jossa on enemmänkin kyse vahvasta symbolisesta arvosta eikä niinkään käytännöllisestä ratkaisusta kollegat ovat esittäneet tärkeitä kysymyksiä ja liityn itsekin kysyjien joukkoon toivon että eduskunta hyväksyy kansalaisaloitteen kiitos

vaaditaan vaasan sairaalaa laajan päivystyksen sairaalaksi mielestäni perusteena käytetyt kielelliset oikeudet kuitenkaan eivät kestä nyt tässä loogista tarkastelua sen takiahan meillä opiskellaan kautta maan ruotsia että ruotsinkielisten oikeudet toteutuisivat koko maassa sehän on laajan kaksikielisyyden peruste eikö tällä opiskelulla nyt sitten olekaan mitään merkitystä jos vaasan suunnalla pelätään että kaikkia ruotsin kielen murteita ei ymmärretä seinäjoella niin voin lohduttaa että ei siellä ymmärretä savon ja ja karjalankaan murteita välttämättä ja se että pieniä kieliongelmia voisi tullakin on tässä maassa arkipäivää meillä itärajalla on pitkään ollut virolaisia ja venäläisiä lääkäreitä palvelemassa ja siinä se kielimuuri voi olla ihan todellinenkin tuskin tilanne seinäjoella ihan niin pahaksi yltyisi lisäksi haluan kysyä kun nyt tässä aloitteessa puhutaan pelkästään vaasasta ja tässä keskustelussa käydään pelkästään vaasaa läpi ja uudistushan jättää monta muutakin kaupunkia tässä maassa ilman laajan päivystyksen sairaalaa esimerkiksi kotkan kouvolan mikkelin ja savonlinnan ovatko niiden asukkaat ja heidän palvelunsa nyt sitten vaasaa vähempiarvoisia kuitenkin mainituissa mainituissa keskuksissa on väestöä enemmän kuin vaasassa ainakin jos puhutaan

arvoisa puhemies

olisi syytä perehtyä perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja olisi myös syytä perehtyä ylipäänsä meidän perustuslakiin ja kielellisiin oikeuksiin silloin tämmöisiä kysymyksiä ei tarvitsisi tässä esittää kyse on nyt siitä että meillä on samat perusoikeudet koko maassa riippumatta siitä asummeko me vaasassa vai pietarsaaressa vai kouvolassa vai kotkassa ja nyt pitäisi hakea sellainen ratkaisu että myös nämä kielelliset oikeudet toteutuvat yhdenmukaisesti ja yhdenvertaisesti koko maassa tähän liittyen perustuslakivaliokunta on todennut että tässä tapauksessa olisi paras ratkaisu että sekä vaasa että seinäjoki saisivat laajan päivystyksen myös presidentti niinistö on niin kuin täällä puheenvuorossa aikaisemmin tuli esille todennut itse pöytäkirjan merkinnässä että palveluita on käytännössä myös pystyttävä antamaan sekä ruotsiksi että suomeksi seinäjoella puhemies nyt olisi korkea aika saada kuunnella myös mitä ministeri rehula ajattelee ministeri rehula nyt meille vastauksia näihin kysymyksiin

arvoisa puhemies tämä asiahan oli meillä käsittelyssä sosiaali ja terveysvaliokunnassa kun näistä päivystysasetuksista päätettiin sosiaali ja terveysvaliokunta ei ollut siinä mietinnössään yksimielinen tämä asia on nyt tullut

toivon että tätä asiaa nyt kuitenkin asiallisesti täällä eduskunnassa käsitellään ja myöhemmin vielä valiokunnassa kunhan sieltä ruuhkaa saadaan vähän purettua ministeriltä olisin kysynyt näettekö minkäänlaista mahdollisuutta palauttaa vaasaan laajan päivystyksen sairaala kun päätös on jo kertaalleen tehty

mainitsi kotkan ja mikkelin sehän on hallituksen päätös jättää ne ulkopuolelle turha tänne päin vilkuilla siitä tässä kun katsoo sitran selvitystä kahteentoista alueen vaihtoehdosta ennustetun väestön kaksituhattakaksikymmentäviisi mukaisessa suuruusjärjestyksessä helsinki tampere turku oulu vaasa

puhemies tuen toki edelleen varauksetta ajatusta vaasan keskussairaalan saamisesta osaksi laajan päivystyksen statuksen keskussairaaloja näistä kansalaisaloitteista perustuslain mukaanhan ne on osoitettu eduskunnalle ei hallitukselle eli eli sikäli se on ihan eduskunnan keskusteltavissa ja käsiteltävissä miten siihen suhtaudutaan se ei ole hallituksen nimenomaisessa rootelissa vaasassa on paljon esimerkillisiä erinomaisia asioita elinvoimaisen elinkeinoelämän lisäksi vaasassa on myös rannikon tervein väestö tämä fakta asettaa tietysti omat haasteensa tähän mutta sellainen arvostelu ja kritiikki joka sanoo että hallitus nonsaleeraa vaasan seutua tai että sinne ei panostettaisi on täysin katteetonta vaasan keskussairaalan kiinteistöillähän on vastikään investoitu sote miljoonaa ja siihen on annettu investointilupa eli käytännön asiat puhuvat kaikesta muusta kuin pysähtyneisyyden ajasta myöskin auvo rauhala on todennut että vaasan keskussairaalan tulevaisuus on pitkälti meidän omissa käsissämme siinä mihin itse ryhdymme

arvoisa herra puhemies kuudenkymmenenseitsemäntuhannen ihmisen allekirjoittama kansalaisaloite kun allekirjoitukset tulevat vielä poikkeuksellisesti yhdeltä seudulta yhden kaupungin ympäriltä on tietysti erittäin vakava viesti meille kansanedustajille ja myös maan hallitukselle todellinen huoli ja ja murhe ja pelko on nyt tällä hetkellä vaasan seudulla ja rannikko pohjanmaalla ihmisten sote palveluista

varmaan selko suomen kielellä täytyy tämä muutenkin käydä nyt läpi vielä kerran vaasalaisille olen kuitenkin vähän ymmärtänyt että nyt kaikkien sairaaloitten pitäisi tehdä yhteistyötä ja juuri tämä erva alueyhteistyö yliopistosairaala alueyhteistyö turun turun yliopistosairaalan ympärillä on se oleellinen paikka missä vaasan keskussairaalaa puolustetaan voisiko ministeri kertoa vähän näistä neuvotteluista ja yhteistyövelvoitteista

tämä vain on ikävää että täällä on niin vähän suomenkielisiä ihmisiä mutta ne jotka ovat paikalla niin pankaapas käsi sydämelle kuka teistä ymmärsi kaiken sen mitä he sanoivat ilman että saitte siihen käännöstä ette varmasti ymmärtäneet kaikkea olen täysin varma koska minä puhun sentään jonninmoista ruottia ja ja minäkään en ihan kaikkia sanoja sieltä saanut läpi että mitä ne nyt oikeasti ovat ja sama asia koskee myöskin silloin kun ihminen on sairas täällä myös sanottiin se mitä vaasaan on satsattu vaasaan on todellakin satsattu paljon ja se on hyvä asia eivätkö nämä satsaukset kannattaisi nyt käyttää hyödyksi ministeri rehula minä haluaisin kysyä teiltä kuinka paljon se nyt sitten säästää että vaasassa ei ole laajaa päivystystä

arvoisa puhemies edustaja mäkelä tässä kyseli sitä minkä takia halutaan laittaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan ja hän viittasi sitten muutamiin paikkakuntiin muun muassa kotka oli yksi niistä sanon niin kuin eräs kollega tässä kannattaa kysyä hallituksen sisältä koska jos minä muistan miten tämä prosessi oikeasti meni hallituksen sisällä kun me seurasimme ulkopuolelta tätä koko sote sote asiaa ja päivystysasiakeskustelua niin niin muistaakseni keskusta ajoi alun alkaen että kahdeksantoista sairaalan ympärille olisi rakennettu sote palveluja ja ja myöskin laajaa päivystystä kun taas kokoomus halusi rakentaa ne viiden yliopistosairaalan pohjalta

perussuomalaisten kantaa en kuullut siinä vaiheessa tällaista tietoa olemme saaneet median kautta ja olemme kuulleet myöskin hyvin luotettavilta lähteiltä että että näin olisi se alkuperäinen suunnitelma ollut

arvoisa puhemies itse en kuulu millään tavalla soten asiantuntijoihin mutta sen tiedän että ei kokoomus ole missään vaiheessa viiteen sairaalaan ollut tätä päivystystä keskittämässä ei tietenkään nyt tässä ansiokkaasti halutaan sekoittaa kun jo aiemmin edustaja nylund puhui tässä asiassa itse asiassa sote alueiden määrästä on käyty keskustelua thl esitti silloin että me pärjäisimme neljällä viiva viidellä alueella aika laajasti asiantuntijat olivat sitä mieltä että viisi tai kaksitoista sote aluetta riittäisi mutta se pitää nyt irrottaa tästä asiasta minun mielestäni ei ole lainkaan reilua eikä rehellistä täällä antaa ymmärtää että kokoomus olisi ajanut

seinäjoen keskussairaalan johtaja myös omassa lausunnossaan on pitänyt palvelujen ja hoidon antamista ruotsin kielellä suurena haasteena lisäresurssien tarve on suuri sekä henkilöstön että kielikoulutustarpeen osalta ainoa järkevä ratkaisu ongelman poistamiseksi on siis että vaasan vaasan keskussairaalalle annetaan laajan päivystyssairaalan status tämä ratkaisu ei selvitysten mukaan myöskään lisäisi kustannuksia kysynkin sen takia mikä on se suurin este että vaasaa ei voitaisi lisätä

sairaaloitten joukkoon kaksitoista plus yksi onko ainoa este se että hallitus oli jo ennakkoon päättänyt että enempää kuin kaksitoista sairaalaa ei ole

arvoisa puhemies tässä koko keskustelussa on hämmentänyt se että tätä päätöstä jättää vaasa pois näitten kahdentoista joukosta ei ole haluttu perustella millään tavalla tilanteessa jossa thl on sitä mieltä että sen kuuluisi olla niitten joukossa jossa sitra on sitä mieltä että sen kuuluisi olla niitten joukossa jossa seinäjoen sairaalan johtaja on sitä mieltä että vaasan tulisi olla yksi näistä kahdestatoista plus yhdestä sitä ei haluta perustella viitataan ainoastaan lukuun kaksitoista ja siihen että näin on päätetty saisimmeko tässä keskustelussa perusteita tälle tai ellei niitä painavia perusteita ole voisitteko harkita päätöstänne uudelleen

puhemies olen itse melko ymmärrän ruotsia jonkun verran ja puhunkin sitä pienesti ja tulen sieltä kovin suomenkielisestä pohjois karjalasta mutta siitä huolimatta puhun ehdottomasti tämän kansalaisaloitteen puolesta ja ja nimenomaan käytän tämän puheenvuoron sairaanhoitajana sillä erityisesti sairaana ollessaan ihmisen on voitava kertoa asioista omalla äidinkielellään sairaana ollessasi olet kaikkein haavoittuvimmillasi

ei voi olla oma itsensä siinä kommunikaatiossa silloin jos ei ole sitä samaa samaa kieltä puhuvaa hoitajaa sillä potilaalla kysymys on oikeasti ihmisoikeuksista ja ja kysymys on myöskin perustuslain toteutumisesta
myönnän vielä tähän debattiin seuraavat vastauspuheenvuorot strand östman koski ja mäkelä jani sen jälkeen sitten puhujalistaan ja sitten mahdollisesti käymme debattia lisää

puhemies vaasassa asuu neljä kertaa enemmän ihmisiä per neliökilometri kuin seinäjoella ja on suomenkielisiä tässä puhutaan paljon ruotsin kielestä mutta on siellä per neliökilometri enemmän myös suomenkielisiä ihmisiä joitten palvelut tulee taata ja jotka ovat osa sitä pohjolan energiapääkaupunkia äärimmäisen tärkeä osa sitä haluaisin vielä mainita laadun ja potilasturvallisuuden erityisesti näissä ollaan maan parhaita kenen potilasturvallisuus tässä maassa paranee sillä että vaasa jätetään tämän listan ulkopuolelle

puhemies arvoisa puhemies edustaja heinonen kiinnitti huomiota tähän kun sanoin että että kokoomus ei ole koskaan ollut sen sen linjan kannalla että tämä päivystysasia olisi pelkästään viiden sairaalan varassa siinä hän oli ihan oikeassa muistin väärin se oli todella niin että kokoomuksen ensimmäinen tahtotila taisi olla että olisivat rakentaneet sote uudistuksen viiden yliopistosairaalan lähtökohdista mutta sehän on niin kuin tiedämme muuttunut matkan varrella

arvoisa puhemies en malta olla mainitsematta että seinäjoen keskussairaalassa kävi viime vuonna yhdeksäntoista ruotsinkielistä vaasan sairaanhoitopiirin potilasta lähinnä pikkuhaavojen takia vaasan keskussairaala ei lähetä tai tule lähettämään potilaita seinäjoelle omasta päivystyksestään ainakaan niillä tiedoilla mitä edustajilla on tällä hetkellä käytettävissä ministeriön taholta tai keskussairaalasta itsessään pohjanmaan liitto on myöskin ilmoittanut hakevansa pilottia sote palveluiden valinnanvapauden toteuttamisesta olisin nyt halunnut kuulla myös seudun ja ja erityisesti rkpn edustajilta jotka sikäli kuin alueen ihmisetkin ovat aidosti huolissaan tästä kaksikielisyydestä ja sote palvelujen saatavuudesta ja olemassaolosta ja ja niitten tulevaisuudesta millaiset edellytykset vaasan seudulla nyt todellisuudessa on vastata tähän pilottihankkeeseen ja sen tavoittelemiseen

arvoisa puhemies kysyn koskien tätä aloitetta koska nyt käydään keskustelua aloitteesta eikä hallituksen päätöksistä tai eduskunnan päätöksistä aloitteessa nimenomaan korostetaan vaasaa ei näitä muita kaupunkeja siksi on lupa kysyä miksi korostetaan vaasaa nyt jos tehdään kompromissi jossa sijoitetaan suomen kartalle kahdentoista laajan päivystyksen sairaalaa se kartta näyttää erilaiselta kuin semmoinen kartta jossa on kahdeksantoista sairaalaa henkilökohtaisesti minulle olisi sopinut myös kahdeksantoista sairaalaa mutta nyt kuitenkin kun eduskunta on jo tehnyt demokraattisesti äänestäen päätöksen näistä sairaaloista niin onko mielestänne mielekästä avata nyt jokainen eri alue erikseen

arvoisa

herra puhemies tänään käsittelemme kansalais aloitetta vaasan keskussairaalan statuksesta ja me teemme monella tavalla tänään poliittista ja oikeushistoriaa varmaan koskaan aikaisemmin tietysti kansalaisaloitteita ei monta vuotta ole ollutkaan ei ole käsitelty kansalaisaloitetta joka olisi käytännössä yhden alueen paikallinen kysymys joka on nyt tullut tänne eduskunnan käsittelyyn mutta kyllä kuusikymmentäseitsemäntuhatta allekirjoitusta on viesti siitä että pelkoa ja huolta on nyt paljon rannikko pohjanmaalla ja vaasan seudulla siitä miten erikoissairaanhoito kehittyy ja mikä vaasan keskussairaalan tulevaisuus on jatkossa tämä keskustelu on varmaan sen takia arvokas ja on erittäin arvokasta ja yhdyn myös aikaisempiin kiitoksiin siitä että ministeri rehula on paikalla että voidaan nyt vielä kerran selkosuomella käydä se läpi että päivystys ei ole lähtemässä vaasasta mihinkään ja vaasan keskussairaala tulee olemaan kova osaamisyksikkö erikoissairaanhoidossa jatkossakin leikkaustoimintaakin saamieni tietojen mukaan siellä tulee olemaan edelleenkin ja se voi jopa lisääntyä mutta herra puhemies eniten kannan pohjalaisena vaasan vaalipiirin kansanedustajana huolta siitä että tämä keskustelu päivystyssairaaloista on jälleen kerran repimässä meidän maakuntaa ja meidän lakeutta kahtia valitettavasti suuresti arvostamani edustaja strandin puheenvuorossa kaikuivat jälleen kerran nämä vaasan ja seinäjoen vastakkainasettelupuheet mitkä kyllä rohkenen sanoa ovat aika vanhoillisia ja paluuta jonnekin parinkymmenen kolmenkymmenen vuoden taakse vaasan ja seinäjoen keskussairaaloitten täytyy tehdä yhteistyötä ne tekevät sitä jo nytkin potilaita käy manner etelä pohjanmaalta sisämaasta hoidossa vaasassa he pitävät siitä hoidosta ja varmasti liikennettä voi olla myös seinäjoellekin päin toivon että nyt ei tunnekuohussa ja tulevaisuuden pelossa ruveta vetämään mitään aitaa me tarvitsemme toisiamme energia teknologiassa matkailussa ja myös sairaaloissa

arvoisa puhemies värderade talman

ei nähdä turvana vaan haittana näin monet hallituspuolueen edustajat ovat tuoneet esille eivät tosin tänään tässä salissa siitä olen iloinen miten pääsimme siihen pisteeseen että perustuslailliset oikeudet ovat se sekundäärinen huoli että perustuslailliset oikeudet ovat jotain jota tarkistetaan sen jälkeen kun poliittiset tavoitteet on saavutettu arvoisa puhemies ministeri sipilän johdolla hallitus on tässä suhteessa poikennut aivan perustavaa laatua olevasta periaatteesta ja se on tämän asian pihvi se on se asia minkä takia kaikkien tulisi olla huolestuneita tästä linjauksesta myös kokoomuksen ja keskustan kansanedustajien päivystysuudistuksen osalta se tarkoitti että osa kansasta on huolissaan tulevaisuudestaan koska se näkee tämän linjanvedon enteenä muista tulevaisuuden linjanvedoista huomenna se saattaa tarkoittaa jotain muuta isoja periaatteita ei tule muuttaa kevyin perustein ja muiksi kuin kevyiksi perusteita ei voi arvioida jos niitä ei edes halua esittää jos hallituspuolueiden edustajat eivät edes vaivaudu niitä esittämään jos ainut peruste on se että näin päätettiin lukumäärä on kaksitoista sitä ei muuteta tai että emme ehtineet tutkia niin silloin aikaisemmin kiveen hakattujen periaatteiden muuttaminen on tehty kovin kevyin perustein asiantuntemukseen kannattaa luottaa sitra on todennut että hallituksen linja ei tässä kysymyksessä ole perusteltu thln mittaukset osoittavat että vaasan keskussairaala on maan kolmen parhaan sairaalan joukossa usealla mittarilla mitattuna

on suurin positiivinen vaikutus päästöjen vähentämiseen maailmanlaajuisesti kaikista pohjoismaisista kaupungeista tätä kilpailu etua halutaan nyt ehdoin tahdoin heikentää ilman perusteluja

kaikki päätökset eivät tyydytä kaikkia mutta kun tehdään päätös josta seuraa perustuslaillisia haasteita josta seuraa tuntuva palveluiden heikennys osalle kansalaisista josta tasavallan presidentti niinistö on huolissaan niin se pitää ainakin perustella kunnolla ja ellei hyviä perusteluja ole se tulee korjata nyt se olisi mahdollista sitä tukee perustuslaki sitä tukevat asiantuntijalausunnot eikä se edes nostaisi kustannuksia tuomas pöystin mukaan se osoittaisi myös että hallitus ottaa tehtävänsä vakavasti

ihmistä tuolla vastaa yli puolta miljoonaa ihmistä täällä pääkaupunkiseudulla voi vain miettiä mimmoinen meteli täällä silloin olisi ollut

joka toimii myös vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toistaiseksi on edelleen sitä mieltä että ei pidä ruveta laittamaan vaasaa ja seinäjokea vastakkain ylipäänsä missään elinkeinoelämän tai tai yhteiskunnan kehittämisessä se vain kuulosti siltä kuulosti vähän ikävältä tietysti meillä kaikilla täällä salissa keskustelevilla on myös vastuu siitä että ihmisiä jotka tarvitsevat erikoissairaanhoitoa jotka ovat erittäin sairaita myöskään pelotella ei luoda sellaista kuvaa että sairaala on loppumassa tai päivystys on loppumassa siinä meillä on varmasti edustaja strandin kanssa kun molemmat edustamme samaa aluetta ja samaa vaalipiiriä yhdessä töitä että turhat pelot eivät leviä koska kyllä tämä allekirjoitusmäärä vähän siitäkin kertoo että ehkä väärää tietoa on liikkunut jonkun verran vaasan seudulla
arvoisa puhemies melkein seitsemänkymmentätuhatta ihmistä ei ole varmaankaan kuullut väärää tietoa kun he ovat todenneet sen että eduskunta on päättänyt että vaasassa ei olisi laajaa päivystystä tulevaisuudessa sen takia tämä kansalaisaloite on tehty ja sen takia nämä ihmiset nyt myös

ministeri rehula vastaa näihin kysymyksiin edelleen me emme ole vielä saaneet yhtään vastausta en tiedä onko ministeri edes ajatellut että hän vastaa näihin kysymyksiin mutta olisi suotavaa että vastaisitte jotain toivon arvoisa puhemies että myös ministeri pitäisi puheenvuoron jatkamme

puhemies olemme tässä keskustelussa kuulleet sekä keskustapuolueen että kokoomuksen taholta että mikään ei vaasan osalta muutu mikään ei muutu siellä jopa leikkaustoiminta lisääntyy kun kun tehdään tällainen tällainen tilanne saamme varautua siihen että muuttuu nyt minä haluaisin tietää mikä muuttuu olen aikaisemmin kuullut että sieltä vähenevät tietyt leikkaustoiminnot keskitetään toimintoja muualle minulle on ministerin suulla sanottu ettei tarvitse olla huolissaan kun sanoin että kirurgia on aina sairaalan sydän ja jos ei vaasan keskussairaalassa ole muuta kuin päiväkirurgiaa luomenpoistoa ja muuta vastaavaa niin eihän sinne silloin kirurgeja tule ministeri rehula vastasi minulle silloin että kyllä sinne tulee kyllä niille kirurgeille järkevää tekemistä päiviksi löydetään minä en usko että tämän maan hyvät kirurgit tulevat johonkin sairaalaan missä ruvetaan etsimään heille töitä millä heitä saataisiin pidettyä siellä kyllähän he menevät niihin paikkoihin missä on haasteita heidän kyvyilleen jo valmiiksi olemassa

pudottaa vaasan status alemmas kuin seinäjoen status me emme halua statusta seinäjoelta pois vaan me haluamme saman statuksen miksi me haluamme sen takia että kyse on tietysti resursseista kyse on rahasta kyse on siitä että on mahdollisuus toimia kunnolla sen takia me haluamme myöskin vaasaan ja laajalle ruotsinkieliselle pohjanmaalle tämän laajan päivystyksen ja korostan sitä että me emme tarvitse sitä pelkästään ruotsinkielisten takia me tarvitsemme sitä myös suomenkielisten takia meillä on enemmistö vaasan kaupungissa kuitenkin suomenkielisiä ja koko laajalla ruotsinkielisellä pohjanmaalla meitä suomenkielisiä on neljäkymmentäkuusi prosenttia eli kyllä meitäkin aikamoinen määrä siellä on me tarvitsemme oman sairaalan me tarvitsemme toimivan sairaalan ja on todella ikävää jos hyvä sairaala halutaan tappaa ja lopettaa

on on hyvä kuulla että nyt on yhtenäinen näkemys siitä että asiantuntijalausunnot ovat arvostettavia ja asiantuntevia kuitenkin huomioni tästä laajasta statuksesta se ei ole mikään sellainen pelastettava tai palautettavissa oleva asia vaan se on kokonaan uusi määritelmä mikä liittyy tähän terveydenhuoltolain uudistukseen joka tapauksessa edellisessä lähetekeskustelussa kun kun käytiin käytiin läpi tätä terveydenhuoltolain uudistusta tehtiin eroa ja selkoa neljännenkymmenennenkolmannen pykälän sanamuodoista siitä mitä on tehtävä ja mistä on sovittava ja nämä kirjaukset ovat velvoittavia ja tarkoittavat ennen kaikkea erva alueella ja sen sisällä tehtävää työnjakoa ja vastuunjakoa joka koskee järjestämissopimusta kuitenkin nyt on onneksi todettava se että mikäli vaasan sairaanhoitopiiri yhä osoittaa ponnettomuuttaan jatkossakin ettei selkeää yhteistyötä päästä sopimaan omalla erva alueella niin pykälään on on myös kirjattu se että mikäli järjestämissopimus ei täytä lain vaatimuksia tai siitä aiheutuu jotain jotain muuta haittaa joka ei ole lain tarkoittamaa niin valtioneuvostolla on mahdollisuus määrätä sen sopimuksen sisällöstä eli tämän lakiuudistuksen puitteissa vaasan sairaanhoitopiirillä aivan kuten muillakin alueilla tässä maassa tämän sote uudistuksen myötä on mahdollisuus oman erva alueensa puitteissa ja sisällä määrätä siitä työnjaosta ja itselleen halajaa ja siihen on lain mukaan turvattava resurssit ja aivan itsestään selvästi tähän kuuluvat myös ne resurssit jotka liittyvät kielellisten oikeuksien turvaamiseen valinnanvapaushan koskettaa koko maan aluetta ja erikoissairaanhoitoa että ihmiset ovat vapaita liikkumaan aivan aivan minne haluavat ja

edustaja strand te pyysitte vastauspuheenvuoron ja te pyysitte yhtä aikaa myöskin varsinaisen puheenvuoron mikä teidän

arvoisa herra puhemies vaasassa on jatkossakin monen erityisalan päivystävä sairaala vaasasta tarvitsee lähteä päivystyspalvelujen perään toivottavasti yhtä vähän kuin tänä päivänä ne yksittäiset kymmenet tapaukset tilanteet joita vaasassa ei pystytä hoitamaan sitten hoidetaan jossakin muussa sairaalassa näiltä osin pääosin yliopistollisessa sairaalassa pohjanmaalla on itse haluttu tukeutua turun ervaan eiväthän väitteet siitä että automaattisesti ihminen tilanteessa jossa tarvitaan kiireellistä hoitoa jota vaasassa ei pystytä antamaan vietäisiin joko maanteitse tai muulla tavalla turkuun pidä paikkaansa kun osa tuodaan esimerkiksi helsinkiin toisekseen en ole koskaan sanonut enkä sano että vaasan sairaala jäisi nykyiselleen täällä on on esitetty sellainenkin väite en ole sanonut enkä sano semminkin kun olen sanonut useita kertoja että yksikään tämän maan nykyisistä keskussairaaloista ei

aivan olennainen asia on se millaisen yhteisen tekemisen meidän suomalaiset sairaalamme aikaansaavat lähikuukausina miksi lähikuukausina siksi että valmistelussa on eri sairaaloiden välinen työnjako ja lähivuosina liittyen siihen että meidän terveydenhuoltomme kehittyy tavalla jossa yhä vähemmän ollaan hoitojaksoilla sairaalassa hoitojaksot ovat yhä lyhyempiä se koskee aivan kaikkia sairaaloita meillä en mielelläni käytä ei sanaa jota pohjanmaalla on aika usein viime aikoina käytetty tilanteessa jossa kaikki energia kannattaisi keskittää siihen että ihmisten turvallisuudentunnetta on kyetty

vaasassa on kirurgista toimintaa jatkossakin mitkä ovat eksaktisti ne erityisalat jotka vaasassa mitkä ovat seitsemässätoista muussa nykyisessä keskussairaalassa yksi osa sitä ratkaisua on se mitä tapahtuu erva alueilla jatkossa yhteistoiminta alueilla tänä päivänä meillä on terveydenhuoltolaissa säännös joka olisi edellyttänyt sitä että erva alueet tekevät muistaakseni termi on järjestämissopimuksen jossa sovitaan työnjaosta näitä sopimuksia joilla työnjakoa sovitaan on hieman vajavaisesti tässä maassa tehty

se laki joka tuli voimaan viisi kuukautta sitten ei estä vaasan sairaalaa kehittymästä päinvastoin on jopa toivottavaa että oltaisiin innovatiivisia ja aloitteellisia

perustuslakivaliokunnan

on muitakin virkkeitä kuin se yksi virke jota täällä on toistettu liittyen siihen miten kielelliset oikeudet turvataan tämäkin osio pitää muistaa vain yhden edustajan mainitsen tältä osin nimeltä edustaja östman oli huolissaan vaasan sairaalan rahoituksesta me olemme menossa sosiaali ja terveydenhuollon rahoituksessa tarvepohjaiseen rahoitukseen malliin jossa rahat eivät kohdennu yksittäiselle terveyskeskukselle tai yksittäiselle sairaalalle vaan palveluihin palvelutarpeen perusteella meillä ei ole yhdessäkään paperissa sellaista laskelmaa sellaista suunnitelmaa että jollakin sairaalassa olisi joku oma raha jos en ihan väärin muista niin vaasan sairaala sai investointipäätöksen tässä taannoin ja aivan loppuun keskustelun käyminen olisi helpompaa kun edes yritettäisiin puhua samalla kielellä ja tässä kohdassa kenties hankalin kohta on ollut se kun on esitetty väittämä kuka ajoi viittä kuka kahdeksaatoista kuka kahtatoista tilanteessa jossa puhutaan päivystävien sairaaloiden ympärivuorokautisesti päivystävien sairaaloiden määrästä jonkun verran tiedän mitä niissä neuvotteluissa on tapahtunut mutta voihan tätä keskustelua näinkin käydä tilanteessa jossa ykkösasia on se että potilasturvallisuus niin ruotsin kuin suomenkin kielellä on turvattu jatkossa pohjanmaan alueen asukkaille

jos näin on kuten ministeri äsken sanoi eikä minulla tietenkään ole syytä epäillä sitä että vaasan keskussairaalassa säilyvät nämä toiminnot mitä siellä on ja siellä on edelleenkin olemassa päivystystä ja niin toisin niin miksi vaasan keskussairaala ei voi olla sitten laajan päivystyksen sairaala mikä estää että sillä olisi se sama status mikä tällä hetkellä on nyt on kysymys myöskin siitä että ihmiset sillä alueella ovat todella huolissaan

olin esittämässä saman kysymyksen kuin tässä edellinen puhuja kiitos ministerille vastauksista mutta

ei vastattu miksei vaasaan voi ajatella tätä laajaa päivystyssairaalaa sehän ei olisi keneltäkään pois jos ajatellaan sitä kaksitoista plus yksi mallia kenenkään palvelut eivät heikkenisi päinvastoin paranisivat ja minä en ole nähnyt enkä kuullut sellaisia laskelmia että siitä koituisi mitenkään isoja isoja kustannuksia päinvastoin olen siinä uskossa ja sen käsityksen olen saanut että että kun halutaan ja täytyykin varmistaa se että seinäjoella saadaan palvelua ruotsiksi niin se tulee tulee myös maksamaan aika paljon

herra puhemies haluan kiittää ministeri rehulaa erittäin kattavasta puheenvuorosta ja selvityksestä siinä korjattiin todella paljon väärää informaatiota ja toivottavasti ainakin vähän hälvennettiin niitä pelkoja joita tämänkin kansalais aloitteen allekirjoittajilla varmasti on nyt meillä maakunnan vaikuttajilla edustajilla myös meillä vaasan vaalipiirin kansanedustajilla on aika iso vastuu mielipidejohtajina siinä että me välitämme oikeaa tietoa ja hälvennämme ja lievitämme pelkoja emme lietso pelkoja

erikoissairaanhoidossa aivan niin kuin ministeri mainitsi aiemmin vaasan sairaanhoitopiiri jokunen vuosi sitten teki päätöksen että se päätti siirtyä juuri turun yliopistollisen keskussairaalan erva alueelle pois taysin tampereen yliopistollisen keskussairaalan erva alueelta ja siinä ikään kuin katkesikin vähän tämä pohjalaismaakuntien yhteys ja se lakeuden yhtenäisyys erikoissairaanhoidossa kyllä täytyy sanoa että itse pidän sitä päätöstä virheellisenä no se on tietysti historiaa ja sen kanssa pitää elää mutta sekin on tässä keskustelussa hyvä ottaa huomioon

on erittäin tärkeä asia toivon että nyt kun tätä kaksikielisyyskeskustelua on käyty niin syvällisesti täällä eduskunnan suuressa salissa tämä myös heijastuu tuonne pohjanmaalle ja etelä pohjanmaalle ja me saamme aivan uudenlaista yhteistyötä mikä nostaa meidän kilpailukykyämme kehittää meidän maakuntiamme ja kyllä me tarvitsemme arvoisa puhemies kaksikielisiä instituutioita kaksikielisiä sairaaloita kaksikielisiä kouluja elävää kaksikielisyyttä ja hyvää yhteistyötä arvoisa

olisi ollut kiva saada myös apua mutta jos seitsemänkymmentätuhatta ihmistä ja myös presidentti lausumalla reagoivat niin kyllä silloin minun mielestäni pitäisi katsoa peiliin ennemmin kuin syyttää muita pelon lietsonnasta minun mielestäni tämä on aika aika erikoinen juttu onneksi johtavat lääkärit koko suomessa ovat äärimmäisen pragmaattisia ja fiksuja ihmisiä he sopivat ervojen sisällä ja ervojen välillä tekevät jopa kansainvälistä yhteistyötä ihan riippumatta siitä mitä me täällä puhumme se on

jotenkin olisin laajemmin halunnut myös ministeriltä vastauksia näistä taloudellisista vaikutuksista

arvoisa puhemies minusta oli erittäin hyvä että tuossa edustaja strandin puheenvuorossa tuli se esille että meillä on fiksuja huippuasiantuntijoita terveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ja he pystyvät erva alueitten sisällä näistä sopimaan eli tässä tuli viesti vaasalaisille tässä tuli viesti pohjalaisille erva alueen sisällä pitää asia sopia ja sitä kautta me voimme turvata että vaasan keskussairaala on jatkossakin vahva erikoissairaanhoidon osaaja mutta kysyisin nyt vielä ministeriltä myös edustaja strandin esittämän kysymyksen onhan nyt varmasti niin että vaasan keskussairaalalle ei tapahdu mitään sellaista mikä estäisi vaasan energiaklusteria kehittymästä arvoisa puhemies kysyn vielä toisen kerran onhan niin että vaasan keskussairaala kykenee jatkossakin palvelemaan erittäin kansainvälistä globaalisti kilpailukykyistä vaasaa jossa on paljon maahanmuuttajia ja eri kulttuureja

globaalissa kilpailussa ei voi tyytyä siihen että kaikki pysyy nyt suunnilleen tällä tasolla vaan aina pitää mennä täysillä eteenpäin täysillä eteenpäin onhan se selvä että jos jaetaan eri statuksiin näitä sairaaloita niin onhan sillä pidemmällä tähtäimellä jokin merkitys ja ellei ole niin miksei sitä sitten voida lisätä siihen miksei sitä vaan voida lisätä siihen

sinne listalle sitten ovat varmaan kaikki tyytyväisiä

arvoisa puhemies nykyisenkään lainsäädännön nojalla asiakkaalla ei ole oikeutta valita miten häntä hoidetaan sen sijaan voi kyllä valita hoidetaanko häntä vai ei siinä suhteessa tämä valinnanvapauslaki ja valinnanvapaus joka tulee ulottumaan koko tämän sosiaali ja terveydenhuoltouudistuksen yhteydessä kaikkialle ja mahdollisimman laajalti koko sosiaali ja terveydenhuoltoon on äärimmäisen tärkeä ja mittava uudistus koko tähän järjestelmäämme vaasan keskussairaalassa on asioita hoidettu hyvin ja esimerkillisesti esimerkiksi syöpähoidot omalla erva alueella tai syömishäiriöiden hoito vaasan keskussairaalassa ovat aivan esimerkillisellä tasolla ja ensiluokkaisia

on kirjattu myöskin tämä hallitusryhmien sopima ponsi eli mikäli tämä vaatii toimenpiteitä niihin ryhdytään viipymättä ja välittömästi yhdyn kurvisen ja strandin näkemyksiin siitä että että kyllä nyt täytyy laittaa kaasua ja ryhtyä toimiin viipymättä myöskin länsi suomen yliopistosairaalan selvittämiseksi jotta sairaanhoitopiireillä on mahdollisimman hyvät tiedot suhteuttaa omaa asemaansa tulevaisuuteensa ja tiedot siitä minkä tyyppisiin toimenpiteisiin on ryhdyttävä jotta mahdollisimman laadukas erikoissairaanhoito voidaan turvata globaalisti kehittyvässä ja kasvavassa kansainvälisessä ympäristössä myöskin rannikolla ministeri rehulalle kiitokset ansiokkaasta selonteosta tämän terveydenhuoltolain uudistuksen suhteen

herra puhemies en tunne itse tätä vaasan sairaalan toimintaa tarkkaan mutta asun kyllä tällä samalla erva alueella ja voi todeta tietenkin että turun yliopistollinen keskussairaala on kehittyvä huippusairaala tässä on hyvä teema minusta keskustelu siitä että erva alueiden välillä tarvitaan yhteistyötä ja toisaalta erityisesti maakuntien rajoilla tyks loimaa on nimenomaan tässä turun ja satakunnan rajoilla ja ja en ole tyytyväinen siihen miten tällä hetkellä varsinais suomen sairaanhoitopiiri vastaa vastaa haasteisiin joita sinne tulee kun kuitenkin on alueita joista tulee yli sata kilometriä turkuun ja se on ambulanssille liian pitkä matka toisaalta voitaisiin kehittää paremmin sitä yhteistyötä ainakin kaksikymmentäneljä kautta seitsemän perusterveydenhuollon päivystys minusta siinä välttämättä tarvittaisiin eli maakuntien rajoilla maakuntien ja erva alueiden pitäisi tehdä sillä tavalla yhteistyötä ettei tule maakunnan kiroja tähän raja alueelle alueita joissa palvelujen saatavuus ei ole hyvää kuitenkin täällä rannikolla jossa todella se talous nousee niin kuin vaasassa kaikkialla maaseutu on kokonaan asuttua näillä ihmisillä on tietenkin totta kai oikeus myöskin hyviin terveyspalveluihin ja

vielä ministerille kaksi minuuttia

useammankin kerran niin tänään kuin aikaisemmassakin vastaavasta aiheesta käydyssä keskustelussa perusteluja tälle ratkaisulle ne löytyvät siitä hallituksen esityksestä jossa on määritelty ne kriteerit jolla perusteella sairaalat on nimetty tuohon lakiin täällä on esitetty useita kertoja tänään sekin väittämä että ei ole mitään perusteluja ne löytyvät toinen asia hieman tätä sivuten varjeltakoon meitä sellaiselta tilanteelta jossa suomen sairaalaverkko rakennettaisiin esimerkiksi poliittisten puolueitten vallan tai jäsenkirjojen perusteella silloin kun puhutaan ihmisten potilasturvallisuudesta silloin kun puhutaan siitä niin että ne sairaalat jotka meillä on olisivat mahdollisimman korkeatasoisia ihan joka puolella suomea samoin toivottavasti vastakkainasettelu eri sairaaloitten välillä olisi mahdollisimman vähäistä koska olosuhdetekijät eri puolilla suomea ovat varsin erilaiset varsin erilaiset tässä roolissa jossa vastuuta kannan kannan suurta että koko maassa toteutuisi perustuslain turvaama yhdenvertaisuus yhdeksännentoista pykälän mukaiset oikeudet turvataan ja perustuslain kielelliset oikeudet turvataan pohjanmaallakin niin suomen kuin ruotsin kielellä se on tämän tehtävän ykkösasia että ei ole esimerkiksi kuljetuksissa tilannetta jossa päivystys virallisesti on mutta käytännössä sitä ei olekaan tai se on jollain tilapäisjärjestelyllä hoidettu ja ihminen menehtyy siihen että matka sinne todellisen avun piiriin onkin liian pitkä sitaatti todella toivon että mennään täysillä eteenpäin niin minäkin toivon yksi aivan keskeinen asia on se että yhteistyö erva alueella jatkossa yhteistoiminta alueella voi olla luottamuksellista ja työnjakoa tehdään mitä vähemmän valtakunnan tasolla pitää puuttua sen parempi

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan asia pantiin kahdeksastoista viidettä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa pöydälle kahdeskymmeneskolmas viidettä kaksituhattaseitsemäntoista pidettyyn istuntoon jossa se poistettiin päiväjärjestyksestä

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön seitsemän pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa

lakiehdotuksista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

arvoisa puhemies tämä lakialoite on lähtenyt liikkeelle vammaisen henkilön yhteydenotosta sain sähköpostin nuorelta joka oli kovin halukas ja innostunut osallistumaan työelämään mutta koki että meidän nykyinen järjestelmämme ei anna hänelle siihen mahdollisuutta hän oli saanut paperit ja reitingit siitä että hän oli pysyvästi osatyökykyinen ja tätä arviota vasten myös oikeutettu palkkatukeen ongelmana oli että palkkatuki myönnettiin niin lyhyelle ajalle kerrallaan että ne sopeuttamistoimet joita työnantajan oli tehtävä jotta hän pystyisi työpaikalla työskentelemään muodostivat liian suuren esteen jotta työnantaja olisi lähtenyt niitä näin lyhyeksi aikaa tekemään ei ollut varmuutta siitä onko osatyökykyisyyttä kompensoiva palkkatuki käytössä enää sitten jonkin ajan kuluttua meillä on suomessa valtavan paljon sellaisia ihmisiä jotka haluaisivat töihin jotka kykenisivät töihin ja jotka olisivat rikkaus meidän työmaillamme meidän jos heille annettaisiin siihen mahdollisuus usein kysymys on siitä että henkilö joko pystyy työskentelemään vain osittain tai sitten henkilö vaatii sellaisia sopeutustoimia työpaikalta

on myös ominaista että useimmiten sisääntuloväylä työmarkkinoille tapahtuu aika pirstaleisen työelämän kautta nuoret menevät ensin vuokratyöfirmoihin kiertävät yrityksestä toiseen ja sitten jossakin natsaa sekä oma osaaminen että että työnkuva niin hyvin yhteen että se työpaikka jääkin pysyväksi näillä osatyökykyisillä sopeuttamistoimia tarvitsevilla ihmisillä tämä väylä on käytännössä suljettu he eivät pysty työskentelemään yhtä päivää tuolla ja ehkä kahta päivää tuolla toisaalla vaan heidän matkansa työelämään täytyy kulkea pitkäjänteisemmän pitkäjänteisemmän työsuhteen työsuhteen kautta näistä osatyökykyisistä tarvitsisi tätä palkkatukea vaikkakin pitkälle ajalle niin ei kuitenkaan pysyvästi he saattaisivat hyvinkin työskennellä myös avoimilla työmarkkinoilla ilman palkkatukea joskus tulevaisuudessa kunhan sopeuttamistoimet on hoidettu osalla taas ei ole realistisia mahdollisuuksia koskaan päätyä avoimille työmarkkinoille mutta se ei tarkoita etteikö näille ihmisille itselleen ja suomalaiselle yhteiskunnalle olisi silti hyötyä siitä että he palkkatuen turvin kykenevät työskentelemään välityömarkkinoilla

minä en tässä lakiesityksessä esitä pysyvää palkkatukea vaikka kyseessä olisi pysyvästi osatyökykyinen henkilö sen takia että nykyinen maailma muuttuu niin nopeasti että pysyvä on vaarallinen ja epäviisas kuitenkin on järkevää että kompensaation työnantajalle takaava aika on pidempi kuin mitä se nykyisen järjestelmän mukaan on suomalaisessa yhteiskunnassa yksi sekä surun että ilon aihe on että meillä arvostetaan työtä meillä arvostetaan työtä mistä meidän vaurautemme pitkälti on peräisin mistä meidän hyvinvointimme rakentuu mutta meillä arvostetaan työtä myös niin että monesti ihmisen on vaikea saada arvostusta ja löytää paikkaansa muuten kuin työelämän kautta niin kauan kuin työ ei suomalaisessa yhteiskunnassa ole vain toimeentulon vaan myös osallisuuden edellytys todella monelle niin niin kauan meidän pitäisi kyetä löytämään järjestelmiä jotka takaavat työmarkkinoille pääsyn kaikille niille jotka sinne

arvoisa puhemies jäin kuuntelemaan ja nyt kommentoinkin edustaja kontulan puhetta sillä osatyökykyisten työllistäminen on minusta todella tärkeä asia ja se on myöskin huonosti hoidettu asia tällä hetkellä eli sen eteen ei ole kyllä tehty riittäviä toimenpiteitä korotetun palkkatuen maksaminen on yksi keino tässä ja edustaja on aloitteessaan hyvin perustellut asian joten en toista hänen sanomisiaan meillä on monia muitakin keinoja käytettävänä ja nostan niistä yhden tässä esille toissa viikolla vai olisiko ollut kaksi viikkoa sitten vietettiin esteettömyysviikkoa ja siksi on hyvä muistuttaa esteettömyyden

varmistamisesta keinona mahdollistaa osatyökykyisten työssä käyminen valitettavasti esteettömyyden tukeminen ei ole tämän hallituksen agendalla kovin korkealla sijalla ja tästä esimerkkinä ovat ehdotukset rakennusten rakennusten esteettömyysnormien purkamisesta nyt sitten uusimpana asiana hallitus on osana maakuntahallinnon ja kasvupalveluiden uudistamista päättänyt lopettaa työolosuhteiden järjestelytuen niin sanotun mukauttamistuen mukauttaminen tarkoittaa työolosuhteiden järjestämistä esimerkiksi apuvälineitä hyödyntäen sellaiseksi että vammainen pystyy opiskelemaan tai työskentelemään vuonna kaksituhattaneljätoista hyväksytyn yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisen koulutuksen järjestäjän tai työnantajan on tehtävä kohtuulliset mukautukset jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada koulutusta tai jatkaa työntekoa

hallituksen perustelu tämän tuen tuen poistolle on on se ettei sitä ole käytetty paljon tämä on minusta aika huono perustelu kun pikemminkin pitäisi pohtia miksi sitä ei ole käytetty ilmeisesti yksi keskeinen syy tähän on etteivät työnantajat ole tienneet tästä tuesta tarvetta työelämän muuttuessa on kuitenkin tämän tuen käytölle paljon eli me tarvitsemme asenteiden korjaamista tässä asiassa asiakokonaisuuden haltuun ottaminen vaatii laaja alaista pohdintaa sillä tällä hetkellä mukauttaminen ymmärretään yleensä vain liikuntavaikeuksien sekä näkö tai kuulovammaa kompensoivien apuvälineiden hankintana mutta meillä on esimerkiksi tällä hetkellä noin seitsemäntuhatta työikäistä muistisairasta ja monet heistä jäävät heti diagnoosin saatuaan eläkkeelle

hyvin pienillä asioilla olisi voitu mahdollistaa se että hän olisi pystynyt jatkamaan työelämässä arvoisa puhemies yhteenvetona toteankin että meillä on paljon tehtävää osatyökykyisten työllistämisen edistämiseksi on sääli että yhteiskunnassa ei ymmärretä miten paljon inhimillistä pääomaa jää hyödyntämättä edustaja kontulan lakiesitys on hyvä mutta tarvitsemme paljon muutakin kenties tämän muutoksen pitäisi nyt käynnistyä asenteissa

arvoisa puhemies äskeisessä puheenvuorossani yksi tärkeä näkökulma jäi vielä pois paitsi että palkkatuki hyödyttää tietenkin ihmisiä jotka sille palkkatuelle pääsevät niin työssä käyvät osatyökykyiset erityisesti vammaiset asennemuokkaajia oman esimerkkinsä kautta meillä yksi iso ongelma on se että monesti siinä missä nuorten yo juhlissa joita nytkin tässä parhaillaan valmistellaan ympäri suomen kysellään tulevaisuudennäkymiä ja unelma ammatteja vammaiselle nuorelle viestitetään jo varsin varhain että että sinun paikkasi on työpajoissa ja että sinähän et tule koskaan työelämään menemään se että me saamme ihmisiä näkyvästi mukaan työmarkkinoille antaa myös itseluottamusta ja esimerkkejä nuorille siitä että tämäkin tie on mahdollinen ja että myös heillä on oikeus siihen samalla lailla kuin muillakin muillakin ihmisillä eli se muokkaa paitsi näiden nuorten asenteita erityisesti heidän ympärillään elävien läheisten läheisten ihmisten asenteita toisaalta minä olen henkilökohtaisesti aika huolissani siitä että yksi modernisaation seuraus meidän yhteiskunnassamme on tiukka siiloutuminen meillä aika vahvasti paitsi että puhutaan paljon poliittisista kuplista on erilaisia kategoriakuplia ne muistisairaat tai vanhat ihmiset elävät jossakin omassa maailmassaan ja toisaalta sitten lapsiperheille on oma maailmansa ja usein vammaiset ihmiset ovat erotettuina muusta yhteiskunnasta omiin kinkereihinsä ja omiin touhuihinsa ja se ei ole hyvää kehitystä meillä pitäisi olla nyt jo niin paljon vaurautta ja hyvinvointia että me pystymme sen katkaisemaan ja antamaan ihmisille totutella taas toisiinsa silloinkin kun ollaan vähän erilaisia